ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä valtiovarainministeri petteri orpon esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja myös niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi voin myöntää harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja tiedonannon käsittelyn päätteeksi toimitetaan äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta jos keskustelun aikana on tehty ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi keskusteluun varataan tässä vaiheessa kaksi pilkku viisi tuntia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja mikä tarkoittaa että jatkamme sitten illalla keskustelua jos tässä kahden pilkku viiden tunnin aikana ei keritä kaikkia käydä

arvoisa rouva puhemies arvoisat edustajat esittelen valtioneuvoston tiedonannon eduskunnalle euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä kreikan talouden kolmannen sopeutusohjelman viimeinen väliarvio valmistui kesäkuussa sen yhteydessä euroryhmä sopi kreikan ervvltä saamien lainojen laina ajan pidentämisestä kymmenellä vuodella ja koron maksun sekä lainojen lyhentämisen aloituksen lykkäämisestä kymmenellä vuodella euroryhmä sopi myös että jos ervvn varainhankintaohjelman enimmäismäärä uhkaa ylittyä kesäkuussa sovitut ervv lainaehtojen muutokset perutaan suomi hyväksyi nämä ratkaisut eduskunnan antamalla normaalilla eu asioiden mukaisella suostumuksella suuri valiokunta hyväksyi valtioneuvoston toimintalinjan suuren valiokunnan lisäksi myös valtiovarainvaliokunta ja talousvaliokunta käsittelivät toimintalinjan laina aikojen pidennys edellyttää ervvlle annettujen valtiontakauksien voimassaoloaikojen pidentämistä tästä seuraa velvoite antaa asiasta valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle siksi olemme täällä tänään kyseessä ei ole uuden tuen antaminen vaan eduskunnan myötävaikutuksella jo hyväksytyn päätöksen tekninen täytäntöönpano laina aikojen pidennykset koskevat noin yhdeksänkymmenenkuuden miljardin euron osaa kreikan ervv lainoista jotka ovat yhteensä satakolmekymmentäyksi miljardia jäljelle jäävän osan takaisinmaksut alkavat alkuperäisen aikataulun mukaisesti nykyinen suomen antama valtiontakaus on voimassa vuoden loppuun takauksiin sovelletaan ervvn puitesopimuksen mukaan englannin lakia ervvn nykyinen varainhankintaohjelma jota suomen takaus koskee on pääomaltaan enintään kaksisataaneljäkymmentäyksi miljardia euroa varainhankintaohjelmasta oli syyskuun kaksituhattakahdeksantoista lopussa käytössä noin satayhdeksänkymmentäkahdeksan miljardia euroa kreikan portugalin ja irlannin sopeutusohjelmien rahoitusta varten suomen laskennallinen takausosuus käytössä olevasta määrästä oli toteutuneen koron ja käytössä olevan ylitakausosuuden mukaan noin kuusi pilkku yhdeksän miljardia euroa varainhankintaohjelman kokonaismäärän kehittymisen kannalta keskeiset kysymykset ovat varainhankinnan korkotason kehittyminen sekä ervv lainojen lyhennyksien alkaminen vuonna ervvn varainhankinnan nykyinen keskikorko on noin yksi pilkku neljä prosenttia ja sen ennustetaan nousevan kolmeen pilkku yhteen prosenttiin vuonna kaksituhattakolmekymmentä nykyinen korkotaso on poikkeuksellisen alhainen onkin todennäköistä että korkotaso nousee tulevaisuudessa mutta nykyisten ennusteiden mukaan varainhankinnan enimmäismäärä ei ole ylittymässä varainhankintaohjelman herkkyys korkotason nousulle on muutenkin merkittävästi vähentynyt ervvn liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen pidennettyjen laina aikojen ansiosta myös ervvn joukkovelkakirjojen sisällyttäminen euroopan keskuspankin julkisen sektorin arvopapereiden arvopapereiden osto ohjelmaan on pitänyt varainhankinnan korkoja alhaisina ja osaltaan vähentänyt todennäköisyyttä varainhankintaohjelman enimmäismäärän ylittymiselle kuten aiemmin totesin jos varainhankinnan enimmäismäärä uhkaa ylittyä kesäkuussa sovitut kreikan lainaehtojen helpotukset perutaan päätös on hallitusohjelman mukainen velkahuojennusten tarkoitus on edesauttaa kreikan paluuta markkinaehtoisen rahoituksen piiriin mikä on hyväksi koko euroalueen vakaudelle jota suomi on sitoutunut edistämään tämä päätös ei lisää suomen takausvastuita aikaisemmasta päätöksellä ei ole myöskään välittömiä vaikutuksia suomen ja kreikkalaisten pankkien sopimaan vakuussopimukseen koska velan nimellisarvon leikkaukset ovat poissuljettuja kreikan talous kasvoi viime vuonna yksi pilkku neljä prosenttia kyseessä oli kriisin alkamisen jälkeen ensimmäinen vuosi jolloin talous kasvoi joka neljänneksellä kreikassa komissio ennustaa tämän ja ensi vuoden talouskasvuksi kreikkaan kaksi prosenttia kokonaistuotannon kasvua vauhdittavat eritoten vienti mukaan lukien turismi ja kotimainen kysyntä lähes kaikki indikaattorit viittaavat kasvun laaja alaisuuteen ja laaja alaistumiseen kreikan taloudella menee paremmin kuin pitkään aikaan jatko on kreikkalaisista itsestään kiinni mitä tulee suomen muihin tavoitteisiin euroalueen vakauden suhteen suomi on on ollut muodostamassa pohjoisten eu jäsenmaiden koalitiota joka vaikuttaa meille tärkeiden tavoitteiden pohjalta viimeksi reilu viikko sitten niin kutsuttu hansaryhmä vaati euroopan vakausmekanismille vahvempaa roolia kriisinhoidossa ryhmä pyrkii palauttamaan no bail out säännön uskottavuuden ja sijoittajan vastuun toteuttamista ajamalla velkajärjestelykehikon vahvistamista euroopan vakausmekanismin kehittämisen yhteydessä yhtä mieltä siitä että jokaisella jäsenvaltiolla on ensisijainen vastuu omasta talouspolitiikastaan ja veloistaan pyrimme kaikin keinoin välttämään tilanteen jossa euroalueen jäsenten pitäisi maksaa lisää kriisin sattuessa olen osallistunut suomen edustajana aloitteellisesti ryhmän toimintaan keskusteltuani viime viikolla useiden eun jäsenmaiden päämiesten ja instituutioiden puheenjohtajien kanssa olen entistä vakuuttuneempi siitä että suomen vaikuttamistyö on huomattu ja sillä on ollut merkitystä suomi tulee jatkossakin toimimaan aloitteellisesti sen puolesta että euroalueen kriisinhallintakehikko kehittyy meidän suomen ja suomalaisten tavoitteiden mukaisesti

kreikalle on myönnetty kolme avustuspakettia euroalueen valtiovarainministerit pääsivät tämän vuoden kesäkuussa sopuun velkojen takaisinmaksujen lykkäämisestä ja viimeisen lainaerän suuruudesta kreikan rahoitusvakausvälineeltä saamien lainojen laina aikoja pidennettiin kymmenellä vuodella kreikan ervv lainaehtojen muuttaminen ei edellytä ervvn korottamista eikä siten nosta suomelle suomelle aiheutuvaa takausvastuun kokonaismäärää suomi joutuu kuitenkin jatkamaan ervvlle antamansa takauksen voimassaoloaikaa keskustan eduskuntaryhmä hyväksyy lakiin perustuvan teknisen ratkaisun se ei ole uuden tuen antamista se ei lisää suomen kokonaisvastuuta ja järjestely mahdollistaa kreikan kahdenvälisen suomen lainan takaisinmaksun alkamisen viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla sovitusti vuonna kaksituhattakaksikymmentä

talous ja rahaliittoa on korjattu pala kerrallaan taloudellista koordinaatiota on vahvistettu finanssipoliittisilla sopimuksilla ja eurooppalaisella ohjausjaksolla on perustettu vakausmekanismi ja pankkiunionia viimeistellään päätösten myötä euroalue voi nyt olla vahvempi ja vakaampikin kohtaamaan mahdolliset uudet kriisit puhemies euromaissa eivät kuitenkaan kaikki eivät kaikki suomessakaan ole ymmärtäneet mitä kaikkea yhteisvaluutan oloissa eläminen vaatii keskusta aikanaan varoitti näistä haasteista kun täällä päätettiin euroon liittymisestä devalvaation keinoa ei yksittäisellä eu maalla enää ole pidettävä huolta omasta kilpailukyvystämme ja välttämättömistä rakenneuudistuksista taloudessa ja työmarkkinoilla euroopan keskuspankki on joutunut tekemään aivan liian löysää rahapolitiikkaa kun jäsenmaat eivät ole itse talouttaan korjanneet suomessa nyt toteutettu ja maailmalla paljon huomiota saanut kilpailukykysopimus ja hallituksen strateginen hallitusohjelma ovat mielestäni malliesimerkkejä siitä miten yhteisvaluutan oloissa voidaan työllisyyttä parantaa ja suomalaista hyvinvointia turvata nyt euroalueella on huoli siitä miten italia vastaa miten italiassa valtaan tulleet populistipuolueet toteuttavat epärealistista vaaliohjelmaansa unohtaen tosiasioita ja jättäen uudistukset tekemättä jokaisen jäsenmaan on kuitenkin kannettava oma vastuunsa euroalueella ainoa kestävä yhteinen linja moraalikatoa on pidetty yhtenä keskeisimmistä syistä maailmanlaajuiseen finanssikriisiin moraalikato talousasioissa liittyy omavastuun puuttumiseen riskejä siirretään muiden kannettavaksi tai yhteisen vastuun piiriin suomeksi sanottuna kyse on härskistä oman edun tavoittelusta naapurin kustannuksella pääministeri juha sipilän hallitusohjelmassa todetaan että suomen tavoitteena on sääntöperusteinen ja toimiva euroalue jossa jokaisella jäsenmaalla itsellään on ensisijainen vastuu omasta talouspolitiikastaan ja veloistaan tämä on kestävä linja talous ja rahaliiton syventämiseksi useita pitkälle meneviä ehdotuksia euroalueelle ei ole tarvetta perustaa uusia makrotaloudellisia vakausjärjestelyjä suhdanteiden tasaamiseksi sillä niiden vaarana on muuttuminen pysyviksi tulonsiirroiksi jäsenmaiden välillä keskusta korostaa talous ja rahaliiton kehittämisessä sijoitusvastuuta markkinakuria jäsenmaiden omaa vastuuta yhteisvastuutakin tarvitaan mutta parasta yhteisvastuuta on se että jokainen maa ja jokainen toimija noudattavat yhteisesti sovittuja pelisääntöjä valtioiden ja pankkien kohtalonyhteyden katkaiseminen on välttämätöntä järjestämättömien luottojen määrää on kyettävä selvästi

kaikkea teknisluontoinen muutos taustalla on kreikan talouden sopeutusohjelman ja aiemmin sovittujen linjausten toimeenpano takausten voimassaolon jatkaminen ei lisää suomen kokonaisvastuita suomen riskit voivat päinvastoin pienentyä jos laina aikojen kevennyksen myötä kreikan talouden palautuminen helpottuu kreikasta kuuluu nyt hyviä uutisia talous kasvaa ja kreikka on palaamassa normaaleille lainamarkkinoille vuonna kaksituhattakymmenen alkaneen velkakriisin helpottuminen on tärkeää euroopalle suomelle eurolle ja ennen kaikkea tavallisille kreikkalaisille kriisin sammutustavasta voidaan aina jälkikäteen kiistellä mutta hedelmällisempää on keskustella euroopan paloturvallisuudesta tämän ja huomisen osalta arvoisa puhemies kun kreikassa ollaan rullaamassa letkuja jälkisammutuksen jäljiltä kytevät ja kipinöivät italiassa uuden suurpalon ainekset italia on euroalueen kolmanneksi suurin kansantalous se muodostaa viisitoista prosenttia euroalueen bruttokansantuotteesta italian valtionvelan määrä on lähes neljäsosa kaikkien eurovaltioiden yhteenlasketusta velasta maan velkavuoren korkokulut ovat suuremmat suomen valtion koko budjetti jos roomassa roihahtaa on eurooppalainen sammutuskalusto äärimmäisen tiukoilla jo pelkän palon rajoittamisen kanssa tavalliset italialaiset olisivat populismin suurimmat uhrit italian hallituksen on palattava vastuullisen politiikan linjalle ennen tilanteen kriisiytymistä kreikan varoittavan esimerkin seurauksena italia otti askeleita oikeaan suuntaan mutta italian uusi populistihallitus on kuitenkin lyönyt pakin silmään ja heittänyt roskakoriin eun vakaussopimuksen periaatteet kestävästä taloudenpidosta kansansuosiota ostetaan jakamalla ostetaan jakamalla velkarahaa poliittinen ryhmittymä voi nimetä itsensä vaikka kymmenen tähden liikkeeksi mutta sekään ei ei auta tilanteessa jossa markkinat arvottavat maan talouden nollalla tähdellä kun rahahana sulkeutuu kovimmin kärsisivät kaikkein heikoimmassa asemassa olevat arvoisa puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmä suhtautuu positiivisesti euroopan unionin kehittämiseen olemme viime aikoina kohdanneet monia koko euroopalle yhteisiä haasteita ilmastonmuutosta maahanmuuttokysymyksiä ja hybridiuhkia pystytään ratkomaan vain tiiviin yhteistyön kautta unionin on oltava riittävän vahva jotta se pystyy turvaamaan jäsenmaidensa kansalaisten turvallisen arjen ja hyvinvoinnin edellytykset toisaalta kokoomus haluaa että jokaisella jäsenmaalla on ennen kaikkea itsellään vastuu omasta taloudestaan haluamme avioliiton ja olemme sitoutuneita kumppaniimme mutta edellytämme myös avioehtoa jotta mahdollisen kriisin varalta meillä on selkeät pelisäännöt suomalaisten veronmaksajien vastuiden kasvattamisen sijaan kannatamme vaikeuksiin joutuneen jäsenmaan mahdollisuutta hallittuun velkajärjestelyyn yhteisvastuuta talous ja raha asioissa ei voida lisätä ellei riskejä ensin vähennetä ja markkinakurista pidetä tiukasti kiinni arvoisa puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää hyvänä että pohjoiset eu jäsenmaat ovat ryhmittyneet hansaryhmäksi puolustamaan yhdessä talouskuria hansaryhmä vaatii euroopan vakausmekanismille vahvempaa roolia kriisinhoidossa tämä tarkoittaa sitä että ongelmiin ajautuneelle jäsenmaalle ei anneta tukea kevyin perustein suomea hansaryhmässä edustaa valtiovarainministeri petteri orpo joka on pitänyt suomalaisten veronmaksajien puolia ongelmiin ajautuneiden jäsenmaiden ja sijoittajien on kannettava vastuunsa rahoitustukea voidaan antaa vain tiukkaa ehdollisuutta vastaan arvoisa puhemies me vaadimme kuria ja sääntöjen noudattamista muilta mutta millainen suomi katsoo meitä itseämme peilistä emme ole luokan häirikkö mutta emme myöskään mallioppilas vaadimme muilta vastuullista taloudenpitoa mutta kelpaammeko itse esimerkiksi muille otamme velkaa noususuhdanteesta huolimatta positiivinen työllisyyskehityksemme on pysähtynyt vaikka ympäri maata kärsitään työvoimapulasta meilläkin on tahoja jotka lyövät pöytään uusia miljardilupauksia vaikka vanhaakaan kestävyysvajetta ei ole kurottu umpeen ennen nykyisen hallituksen suunnanmuutosta suomi oli kreikan tiellä nyt suunta on kääntynyt mutta edelleen esimerkiksi työllisyysasteemme asettuu vertailussa portugalin ja ranskan väliin meidän on siis jatkettava uudistuksia jotta pääsemme muiden pohjoismaiden polulle

arvoisa rouva puhemies vuosi kaksituhattakymmenen oli käänteentekevä euroalueen historiassa kreikan velkakriisin puhkeaminen paljasti kuinka eri tavalla eri jäsenmaissa suhtauduttiin yhdessä hyväksyttyihin sääntöihin

ja kreikan konservatiivihallitus oli viime töinään vielä vääristellyt tilastot niin että vuotuiseksi alijäämäksi kerrottiin aluksi reilut kolme prosenttia kun lopulta totuus oli viisitoista prosenttia palautan mieliin ettei tänäänkään näistä väärennöksistä ole tuomittu ketään ei käskyjen antajaa ei niiden toteuttajia kreikan velkaantuminen oli myös meille suomalaisille oppikertomus säännöt ovat samat mutta niiden noudattaminen onkin toinen juttu se tekee varovaiseksi entisestään korostamaan kunkin jäsenmaan omaa vastuuta taloudestaan puhemies kreikan pelastamiseksi on tehty nyt kolme tukipakettia ensimmäinen piti sisällään valtioiden kahdenkeskiset luotot suomelta miljardin joka annettiin ikävä kyllä ilman vakuuksia silloinen pääministeri matti vanhanen tosin luonnehti tätä luototusta hyväksi bisnekseksi tämä ennuste ei taida kuulua pääministereidemme kaikkein onnistuneimpien lausuntojen joukkoon sillä tuotot ovat hävinneet mutta riski jäänyt sdp äänesti tukiratkaisua vastaan koska siihen ei liittynyt rahoitusjärjestelmien uudistuksia se ei pitänyt sisällään velkajärjestelyä rahoittajien tinkimistä saatavistaan eikä myöskään minkäänlaisia vakuuksia lainojen takaisinmaksusta kreikan kakkospaketin yhteydessä päätettiin vihdoin velkojen uudelleenjärjestelystä mahdoton muuttui mahdolliseksi sijoittajien saatavia leikattiin sadalla miljardilla syntyi taloushistorian suurin velkajärjestely valtiovarainministeri urpilainen taisteli sinnikkäästi suomelle vakuudet jotka turvasivat suomen saatavia kreikan maksukyvyttömyyden varalta miljardin euron vakuudet ovat tänäänkin suojanamme vaikka nykyinen ulkoministeri oppositiossa olleessaan yritti kiistää vakuuksien olemassaolon koko sivun lehtimainoksilla nykyinen sipilän hallitus päätti ensi töikseen suomen osallistumisesta kreikan kolmanteen tukipakettiin tähän soini ykköseen perussuomalaiset niin nykyiset kuin entisetkin siniset ja vähemmän siniset hyväksyivät iloisesti kahdeksankymmenenkuuden lisämiljardin lähettämisen kreikkaan kolmas tukipaketti toteutettiin euroopan vakausmekanismin kautta vaikka evmn luototukseen ei sisältynyt vakuuksia järjestelyissä sovittiin että vaikeuksien sattuessa evmn luotot omaavat ensisijaisuusaseman velkojen takaisinmaksussa tämä kansainvälisen valuuttarahaston lainoitusta vastaava järjestely oli sdpn keskeinen tavoite ja ehto evmn perustamiselle tukipakettienkin keskellä kreikan kansa on joutunut kärsimään kohtuuttomasti kun uusi kasvu ja paraneva työllisyys ovat olleet taka alalla myönteistä on että kreikan tilanne on kohentunut ja se näyttäisi pääsevän vähitellen markkinoille tukipakettien lisäksi kreikan luottojen takaisinmaksuaikoja ja korkoja on järjestelty jo useampaan kertaan sdp on suhtautunut kriittisesti myönnettyihin lainaehtojen helpotuksiin on syytä sanoa painokkaasti että ryhmämme ei hyväksy nyt tulevaisuudessa hyväksymään mitään järjestelyä jossa suomi maksaisi kreikan tai muiden ohjelmamaiden velkoja arvoisa puhemies hallitus esittää nyt että suomi pidentäisi ervvn varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloa vuoteen kaksituhattakahdeksankymmentäkaksi joudun ryhmämme puolesta toteamaan ettei tämä kakku kovin kaunis ole eikä ehdotus saa aikaan suuria riemunkiljahduksia keskuudessamme siksi katsommekin että hallituksen tulee selkeästi ilmoittaa että laina aikojen pidentämisen tie on nyt kuljettu loppuun laina aikojen pidennykset eivät tämän jälkeen tule enää kysymykseen ja kreikan tulee asianmukaisesti varautua lainojen kreikan velkakriisistä alkanut tapahtumaketju osoittaa yksiselitteisesti että suomen tulee kaikissa oloissa torjua ajatukset velkojen yhteisvastuusta jokainen jäsenmaa on vastuussa omasta taloudestaan tämä johtopäätös on voimassa niin kreikan kokemuksien kuin italian viimeaikaisten tapahtumien perusteella nämä osoittavat ettei yhteisen kassan tie ole oikea ja että sosiaalidemokraattien johdonmukainen tiukka linja on oikea pidettäköön se puhemies mielessä myös kun euroalueen sääntöjen uudistamisesta

arvoisa rouva puhemies

suomi takaa tällä hetkellä muun muassa kreikan lainoja yhteensä lähes seitsemällä miljardilla eurolla nyt on kuitenkin tehtävä voitavamme että takuut eivät lankea suomen maksettavaksi sosiaalidemokraatit väittivät viime hallituskaudella että he neuvottelivat hyvät vakuudet suomen kreikka takauksille myöhemmin selvisi että kysymyksessä oli tuottojenvaihtosopimus joka on aivan eri asia tosiasiassa kyseessä oleva sopimus ei kata mitään suomen vastuista arvoisa puhemies hallitus esittää että euroopan rahoitusvakausvälineestä kreikalle myönnettyjen lainojen laina aikaa pidennetään kymmenellä vuodella suomen takuut olisivat tällöin voimassa vuoteen kaksituhattakahdeksankymmentä asti se on pitkä aika eikä voi muuta kuin valittaa edellisten hallitusten kehnoja päätöksiä siksi on pelastettava se mikä pelastettavissa on tämä tarkoittaa sitä että jotta takuut eivät lankeaisi suomalaisten maksettavaksi meidän on vain jatkettava takaisin jaloilleen saamisen yrittämistä helppoa se ei ole mutta laina ajan pidennys edesauttaa sitä että kreikan velkataakka pysyy siedettävällä tasolla ja ettei kreikka ajaudu maksukyvyttömyyteen tilanne kreikassa onkin onneksi hieman parempi talous on kääntynyt kasvuun ja kreikka on onnistunut toimeenpanemaan siltä vaadittuja rakenteellisia uudistuksia tämän uudistustahdin soisi jatkuvan

arvoisa puhemies viime aikoina on saatu kuulla huolestuneita puheenvuoroja uuden talouskriisin puhkeamisesta ennemmin tai myöhemmin se on taas edessämme viestejä talouskasvun hidastumisesta on maailmalta jo kuultu suomen on omin kansallisin toimin pyrittävä vahvistamaan taloutta esimerkiksi toimeenpanemalla rakenteellisia uudistuksia kuten sote uudistus jonka loppuunsaattaminen parantaisi suomen talouden pitkän aikavälin ennustetta tällä tavoin pystyisimme kohtaamaan uuden kriisin kestävältä pohjalta mutta se ei yksin riitä koska olemme tätä nykyä euron jäseniä ja koska suurin vientimarkkinamme meidän on myös vaikutettava siihen että euroalue on kriisikestävämpi kuin aikaisemmin erityisesti pankkien sääntelyä on edelleen kehitettävä pankkien ongelmat eivät saa kaatua suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi siniset toisin kuin sosiaalidemokraatit eivät kannata euroalueen suhdannetasausmekanismeja sillä niihin liittyy se merkittävä riski että ne johtaisivat pysyviin tulonsiirtoihin rikkaampien ja köyhempien jäsenvaltioiden välillä

arvoisa puhemies hataralle euroarkkitehtuurille on niin ikään tehtävä jotain me siniset olemme ehdottaneet että eurosta eroaminen ja erottaminen tulisi tehdä mahdolliseksi eurosta eroaminen ei tällä hetkellä onnistu ellei maa eroa kokonaan eusta euroeromekanismia

euroeromekanismia kuitenkin tarvitaan jotta emme vastaisuudessa joudu poliittisin perustein tukemaan kriisimaita italia voi olla seuraava kaatuja sillä sen velkataakka on päätä huimaavan suuri italian valtiolla on velkaa noin kaksituhattakolmesataa miljardia euroa suhteessa bruttokansantuotteeseen velka on jo yli satakolmekymmentä prosenttia myös espanjalla ja portugalilla on hyvin suuret velkataakat meillä ei ole enää edellisen kriisin jäljiltä mahdollisuuksia pelastaa useampia euromaita siksi euroalueella on tehtävä perustavanlaatuisia muutoksia

arvoisa puhemies lipposen hallitus teki raskaan virheen kaksikymmentä vuotta sitten kun se runnoi suomen euroopan talous ja rahaliittoon suuri virhe oli ottaa mukaan myös italia ja kreikka italia lupasi tuolloin painaa sadankahdenkymmenen prosentin velkatasonsa kuuteenkymmeneen prosenttiin vuoteen kaksituhattayhdeksän mennessä nyt se velkamäärä on satakolmekymmentä prosenttia kreikan sosialistihallitus väärensi tilastonsa ja pääsi euroon elämään muiden ja meidän kustannuksella kun rikos paljastui vuoden kaksituhattaviisi tienoilla silloinen valtiovarainministeri eero heinäluoma antoi sen anteeksi olihan tekijä veljespuolue sosialistinen pasok saksa ja ranska rikkoivat vakaus ja kasvusopimusta eivätkä puuttuneet näihin rikoksiin vuonna kaksituhattakymmenen kreikka rysähti maksukyvyttömäksi vanhasen kataisen hallitus muiden mukana junaili suomelta miljardilainan kreikalle pikavauhtia heti perään tarvittiin ervv ja sen kautta valtavat tuet kreikalle siltä ajalta muistamme ministerin fantastisen huudon hei me tienataan tällä kriisi jatkui luotiin jälleen uusi malli euroopan vakausmekanismi kataisen kuuden puolueen hallituksen tuella ja toimesta urpilainen sai kuuluisat takuut suomen kansa sai miljardien vastuut kaikilla kolmella järjestelyllä pelastettiin saksalaiset ja jopa brittipankit jotka olivat ylilainoittaneet kreikkaa merkel sai mitä halusi kreikassa kriisi vain jatkui arvoisa puhemies kesällä kaksituhattakaksitoista euro huojui kuoleman porteilla euroopan keskuspankin pääjohtaja draghi pelasti sen ilmoittamalla että yhteinen piikki ekpssä on täysin auki tämä yhteisvastuun juhla jatkuu yhä ekp on ostanut roskalainoja noin kahdellatuhannellaviidelläsadalla miljardilla eurolla suurelta osin italiasta ja kreikasta euroa on pidetty näin väkisin pystyssä italiassa hulvaton elämä on jatkunut suomen vastuut roskalainaohjelmasta ovat muuten noin viisikymmentä miljardia euroa nyt

ekp pakon sanelemana on lopettamassa roskalainaostot italian ja kreikan roskalainoille ei ole enää ostajia ne tuskin selviävät meilläkin korot nousevat monet asiantuntijat sanovat että edessä on euron kuolema edes pankkiunioni ei ehdi apuun eikä se riittäisikään perussuomalaiset muistuttavat että italiassa ovat hallinneet vuoron perään sosialistit muun muassa romano prodi ja kokoomuksen veljespuolue berlusconin johdolla nämä vanhat puolueet ovat syyllisiä tähän nykytilanteeseen eu ja ekp ovat katselleet menoa toimettomina vierestä vasta nyt komissio on herännyt kun italian kansa antoi valtakirjan uusille voimille jotka ovat syyttömiä valtavaan velkataakkaan ja sopimusrikkomuksiin arvoisa puhemies sipilän hallitus pyytää tiedonannolla valtuutta jatkaa suomen vastuita ervvn kautta kreikan lainoista vuoteen kaksituhattakahdeksankymmentäkaksi asti siis huikeat kuusikymmentäneljä vuotta eteenpäin herra valtiovarainministeri te olette sataneljätoista vuotias kun suomalaiset veronmaksajat vapautuvat näistä vieraan maan takausvastuista pääministeri sanoi kahdeskymmeneskahdeksas kaksituhattakaksitoista tältä paikalta meidän kannattaa ottaa tappiomme nyt eikä enää lisätä riskiä kreikassa todellista johtajuutta tässä tilanteessa olisi se että tosiasiat tunnustetaan ja annetaan kreikan irtaantua eurosta ministeri soini esitti samassa istunnossa vuonna kaksitoista epäluottamuslausetta kataisen hallitukselle koska se oli epäonnistunut suomen edun ajamisessa kehtaatteko te nyt puolustaa pari vuosikymmentä hulvattomasti meidän laskuumme eläneitä ja kreikkaa ja ylistää euta ja ekptä jotka ovat laiminlyöneet vastuunsa kantamisen arvoisat ministerit edessä uhkaa ilmiselvästi mittavan laskun lankeaminen suomalaisille veronmaksajille mitä muuta te aiotte tehdä kuin pidentää suomen takausvastuuaikaa arvoisa puhemies esitän eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan epäluottamuslauseen eduskunta toteaa että italian ja kreikan vaikea taloustilanne sekä eun ja ekpn epäonnistunut politiikka uhkaavat hajottaa euroopan talous ja rahaliiton eikä hallitus ole ryhtynyt toimenpiteisiin suomen etujen turvaamiseksi mistä syystä hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies suomen kohtalo on monin tavoin sidoksissa euroopan tulevaisuuteen aikamme suuret haasteet ilmastonmuutoksesta alkaen edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä ja kukaan ei voi ratkoa näitä kysymyksiä yksin erityisesti pienten valtioiden etu on eurooppalainen ja sääntöperustainen yhteistyö vientimaana myös avoin talous on meille elinehto ilman euroopan yhteistyötä ei meillä olisi suurta sananvaltaa jos suuret maat alkavat kääntyä sisäänpäin kohti protektionismia on siis painokkaasti sanottava että euroopan unionin yhteisöllisyys on suomen etu tästä näkökulmasta meidän on katsottava myös asiaa jota tänään käsittelemme euroopan rahoitusvakausvälineen valtiontakausten pidentäminen on on lähinnä tekninen asia joka on tuotu eduskunnan käsittelyyn siksi että eduskunta on aiemmin velvoittanut hallitusta toimimaan niin jos jos valtiontakausten pidentämistä harkitaan mutta tämän teknisen asian taustalla on siis laajasti yhteinen eurooppalainen etu kreikan saaminen takaisin jaloilleen tavalla jossa se voi hallita velkataakkaansa ja alkaa myös maksamaan velkoja aikanaan takaisin tämä on kaikkien eurooppalaisten yhteinen etu samalla kyse on euroopan unionin kansalaisista ja yhteisestä tulevaisuudestamme pitämällä huolta toivosta ja tulevaisuudenuskosta kaikille eu kansalaisille luomme pohjaa koko euroopan talouden menestykselle ja palautamme ihmisten luottamusta demokratiaan

arvoisa puhemies on koko eurooppalaisen demokratian ja avoimen talouden kannalta tärkeää että erityisesti nuorilla sukupolvilla on toivoa tulevasta tästä näkökulmasta eurokriisin hoito ei ole ollut euroopan unionilta pelkästään menestystarina kriisiin oltiin huonosti valmistautuneita ja sen ratkaisemisessa huomio oli aivan liikaa talouden rakenteissa ja pankkien pelastamisessa mutta liian usein ihmiset unohdettiin etelä euroopan suurissa jäsenmaissa espanjassa italiassa ja kreikassa kovan hinnan kiristyneestä valtiontaloudesta saivat maksaa nuoret nuorisotyöttömyys nousi espanjassakin yli viidenkymmenen prosentin kreikassa vielä korkeammalle ja monet koulutetut nuoret muuttivat ulkomaille tämä on syytä muistaa kun me mietimme euroopan yhteistä tulevaisuutta miten ihmisille ja erityisesti nuorille turvataan hyvinvointi ja tulevaisuus omassa maassaan tämä on se mikä aiheutti kovaa hintaa maiden elpymiselle ja toisaalta loi pohjaa ääriliikkeiden kasvulle näissä etelä euroopan maissa mutta laajemmin myös länsimaissa liian kova talouskuri ei ole hyväksi demokratialle se ei ole hyväksi ihmisten hyvinvoinnille ja se taas ei ole lopulta hyväksi myöskään taloudelle tämäkin opetus on syytä muistaa on siis otettava opiksi ei riitä pelkästään se että eu rakentaa aiempaa paremmat mekanismit euroalueen ja laajemmin eun vakauden suojelemiseksi pankkisääntelyllä euroopan vakausmekanismilla ja julkisen taloudenpidon valvonnalla tämäkin on on sinällään tärkeää ja siinä on edennyt hyvään suuntaan sijoittajavastuu kuuluu markkinatalouteen systeemiriskejä on vähennetty ja ekpn rahapolitiikka on toiminut mutta silti meidän hyvät ystävät on täällä eduskunnassa muistettava se että demokratia lopulta nojaa ihmisten luottamukseen siihen on nojattava myös euroopan unionin uskottavuuden ja sen toimintakyvyn tämä luottamus on laajemmin länsimaissa rapistunut ja se meidän on korjattava paras tapa puolustaa markkinataloutta ja avoimuutta on pohjoismainen hyvinvointivaltio jossa kansalaiset ovat tasa arvoisia jossa nuoriin panostetaan ja koulutusta arvostetaan ja jossa tavoitteena on mahdollisuus mielekkääseen työhön kaikille hallituksella on peiliin katsottavaa ja näitä arvoja on nyt nostettava esille entistä enemmän myös euroopan unionin yhteistyössä jotta voimme nousta viime vuosien kriisistä yhdessä vahvoina työllisyyden parantamisen ja köyhyyden torjumisen sekä nuorten koulutuksen on noustava eun budjetissa ja maiden yhteistyössä entistä keskeisempään asemaan samalla on puolustettava eurooppaa ihmisoikeuksien tyyssijana ja puututtava unkarin ja puolan oikeusvaltion rapautumiseen tästäkin suomen hallitus on valitettavan hiljaa ollut lisäksi ilmastonmuutoksen torjuminen on väistämättä keskeinen osa tulevaisuuteen katsovaa euroopan unionin politiikkaa näihin kaikkiin asioihin suomi voi puuttua lähivuosina kun neuvotellaan eun ensi vuoden budjetista ja monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä euroopan unionin tulevana puheenjohtajamaana ensi vuoden syksyllä meidän on on oltava se maa joka puolustaa euroopan yhteisyyttä ja kehittää eun yhteistyötä tämä oli suomen linja aikanaan kun euhun liityimme lipposen hallituksen aikana mutta näyttää siltä että viime vuosina tämä linja on unohtunut ja suomi on ajautunut yhä enemmän rusinoita pullasta linjalle meidän on pienenä maana muistettava se että euroopan unionin yhteinen menestys on myös keskeinen osa suomen menestymistä ja siksi suomen kannattaa olla osa ratkaisua ei osa ongelmaa

arvoisa rouva puhemies ehdotus on seurausta aiemmasta euroopan rahoitusvakausvälineen ja kreikan välisen lainan ehtojen muuttamisesta

asti ja tämän jälkeen yli kaksi prosenttia seuraavat neljäkymmentä vuotta kun maksuhuojennukset viidentoista vuoden päästä päättyvät olisivat lainan lyhennykset yli puolet valtion verotuloista selviytyisiköhän suomi tällaisesta kuurista kriisipakettien loppumisen juhliminen voikin olla ennenaikaista sillä kreikka on sidottu vuosikymmeniksi velkavankeuteen joka vie maalta mahdollisuuden toteuttaa järkevää talouspolitiikkaa ja panostaa tulevaisuuteen arvoisa puhemies vaikka kreikan talous on nyt kasvussa valtion tulot menoja suuremmat ja sekä työttömyys että köyhyys vähenemässä ovat ongelmat yhä suuria työttömyys on prosenttia nuorisotyöttömyys lähellä viittäkymmentä prosenttia kansantuote yli kaksikymmentä prosenttia vuoden kaksituhattayhdeksän alapuolella ja palkat eläkkeet ja sosiaalietuudet realistisesti neljäkymmentä prosenttia velka aste on satakahdeksankymmentä prosenttia joka kymmenes työikäinen kreikkalainen on muuttanut ulkomaille etsimään parempaa elämää kansanterveys on on heikentynyt rajusti ja sosiaaliset ongelmat pahentuneet kreikka on pakotettu heikentämään sosiaaliturvaa ja palveluita leikkaamaan kaikesta yksityistämään eläkkeitä on leikattu yli kymmenen kertaa onkin onkin jälleen kerran syytä kysyä olisiko vähempikin kurittaminen riittänyt euroalueen talouskurihaukkojen ajaman kuristuspolitiikan inhimillistä laskua maksetaan vielä pitkään tämä ei tarkoita sitä etteikö kreikka olisi itsekin syyllinen ongelmiinsa arvoisa puhemies kun puhutaan kreikan tiestä on syytä puhua koko tien pituudesta yleensä pesän selvittäjiksi joutuvat muut kuin pesän sotkijat ja niin on on ollut myös kreikassa sotilasjuntan kukistumisesta lähtien porvarillinen uusi demokratia ja sosiaalidemokraattinen pasok johtivat kreikkaa vuorovedoin neljäkymmentä vuotta tuloksena oli korruptoitunut järjestelmä jossa harmaa talous rehotti ja kavereita suosittiin vuonna kaksituhattayhdeksän kreikan alijäämä oli lähempänä viittätoista prosenttia valtionvelka suuri yksityinen sektori korviaan myöten veloissa ja omaisuusarvot lainarahalla paisutettuja kriisi räjähti käsiin tätä sotkua selvittämään valittiin kaksituhattaviisitoista vasemmistolainen syriza unohtaa ei pidä myöskään niitä saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja jotka holtittomalla luotonannollaan synnyttivät velkakuplan ja kylvivät kriisin siemeniä ne on päästetty kuin koira veräjästä ja palkittu vielä velkapaketeilla taakan talouskuripolitiikasta ovat kantaneet tavalliset kreikkalaiset arvoisa puhemies aika tuttu kuvio myös omasta maastamme tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun alun laman taustalla oli edellisellä vuosikymmenellä alkanut rahoitusmarkkinoiden hallitsematon vapauttaminen holtiton luotonanto ja sitä seurannut ylivelkaantuminen

arvoisa puhemies euromaiden vuonna kaksituhattakymmenen hätäisesti kokoon kyhäämästä tukipaketista alkaen lainaohjelmat ovat olleet erittäin raskaita kreikkalaisille

se että ehtoja kevennetään hieman vähentää kreikan valtiontalouteen kohdistuvaa painetta ja parhaassa tapauksessa parantaa kreikan valtion velanmaksukykyä valtioneuvoston tiedonannosta käy ilmi kreikan velkojen päätä huimaava aikaperspektiivi nykyiset kreikalle myönnetyt valtiontakaukset ovat voimassa vuoteen kaksituhattaseitsemänkymmentä syyskuussa tekemällään päätöksellä pidentänyt valtiontakausten voimassaoloaikaa ainakin vuoteen kaksituhattakahdeksankymmentäkaksi meistä tuskin monikaan enää mukana tuolloin mutta kreikassa monet sukupolvet joutuvat maksamaan kovan hinnan aiemmin tehdyistä taloudellisista virheistä ennen kuin menen eteenpäin täytyy mainita että tätä puhetta valmistellessani kaivoin esiin aiemman kreikkaa koskevan ryhmäpuheenvuoron helmikuulta kaksituhattaviisitoista tuolloin silloinen oppositiojohtaja timo soini käytti järeintä parlamentaarista keinoa ja teki välikysymyksen viime hallituksen kreikalle myöntämästä tukipaketista nyt ulkoministerinä hän on tukemassa tukiohjelmaa todellinen takinkääntö tai ehkä myönteisemmin haluan sanoa että matkustaminen avartaa

kreikka on toteuttanut uudistuksia jotka ovat parantaneet maan taloutta maan elettyä pitkään yli varojensa sen sijaan kreikan suuren naapurimaan italian kehitys on huolestuttava kymmenen vuotta sitten varoiteltiin kreikan kriisin vaikutusten leviämisestä italiaan nyt vaarana on että italia itse ajaa itsensä hankalan kokoluokan talouskriisiin oikeistopopulistiväritteinen hallitus ei näytä piittaavan euroryhmän varoituksista italian hallitus laskee eläkeikää parantaakseen nuorten asemaa työmarkkinoilla eikä täysin kiistatta sama hallitus haluaa toteuttaa kaikille maksettavan perustulon on päivänselvää että italialaiset tekevät itse omat yhteiskunnalliset uudistuksensa mutta heidän tulee myös maksaa niistä koituvat laskut ne eivät saa ilmestyä euroryhmän pöydälle arvoisa puhemies eurooppa tarvitsee entistä enemmän hyvää hallintoa eettistä kestävyyttä ja läpinäkyvyyttä meidän tulee vaalia demokratioita joissa on toimiva lehdistö ja kansalaisyhteiskunta jotka valvovat myös taloudellisia päätöksiä

arvoisa rouva puhemies tavalliselle kansalaiselle ja tällaiselle rivikansanedustajallekin tämä kehitys jonka osa tämä ervv on vaikuttaa junalta jonka kulkuun on pienen suomen lähes mahdoton puuttua raidetyöt on tehty jo vuosia sitten ja junakin on ollut liikkeellä jo niin pitkään että asiat eivät muutu vaikka puhaltaisimme täällä pilliin posket punaisina siksi meidän pitäisi laajemmin keskustella siitä mihin tämä eurojuna on menossa ja meitä viemässä pidemmällä tähtäyksellä euroopan rahoitusvakausvälineelle haetaan jatkoaikaa jonka takausvastuu ulottuu lastenlapsillemme miten tähän on oikein kun euroopan talous ja rahaliitto ja yhteisvaluutta alun perin luotiin taustalla oli poliittisia syitä mutta myös idealismia solidaarisuuden ihannetta talous ja sopimukset nähtiin välineinä tärkeämpään päämäärään rauhan hyvinvoinnin ja kansojen vuorovaikutuksen saavuttamiseen yhteisvaluutan piti olla yhdistävää ketään ei saanut jättää piirin ulkopuolelle ei varsinkaan vanhoja eurooppalaisia sivistysvaltioita niinpä esimerkiksi kreikka ja italia otettiin euroopan talous ja rahaliiton jäseniksi hätiköidysti emu jäsenyyden sovittuja ehtoja katsottiin muutoinkin pitkään läpi sormien kreikan talouden kirjanpitoon liittyvät ongelmat olivat kuitenkin tiedossa jo vuonna kaksituhattaneljä samoin kuin se miten kreikka italia ja ranska kikkailivat emu ehdot täyttääkseen se miten muun muassa saksa ranska espanja ja portugali vuorollaan rikkoivat emu sääntöjä tämä on luonut ongelmiin puuttumattomuuden kulttuurin koko euroalueelle hyviä välejä on käytännössä pidetty tärkeämpänä kuin sääntöjen noudattamista isot maat ovat halunneet varjella kasvojaan ja pankkejaan muun muassa maailmanpankin entisen pääekonomistin nobelisti joseph stiglitzin varoituksissa euro uhkaa lopulta rikkoa kansojen välisen eurooppalaisen yhteishengen ehkä koko eun yhteisen päätöksenteon kehikkona tämä on hyvä pitää mielessä kun italian kohdalla tilanne on akuutti juuri nyt italialaiset ovat korostaneet että maan talous on valtionvelkaa lukuun ottamatta muilla mittareilla hyvässä kunnossa jos näin onkin tällä hetkellä miten käy kun seuraava taantuma koittaa valitettavasti eurojäsenyyden sääntöjen laiminlyönti ja talouskuriin palaaminen on ollut ongelmallista etenkin etelä euroopan köyhimmille maille tavalliset kreikkalaiset eivät koe olevansa millään tavalla syyllisiä maan vuosikymmenten velkavankeuteen maa ottaa nyt vastaan investointeja muun muassa kiinasta joka mielellään hankkii jalansijaa euroopassa heikommille kansantalouksille euron vaikutus on ollut negatiivinen koska se on poistanut mahdollisuuden muun muassa devalvaation kaltaiseen kansalliseen rahapolitiikan keinoon euroopan unionissa on tällä hetkellä merkittäviä poliittisia riskejä jotka myös voivat heijastua talouteen monien maiden hallituskoalitiot ovat heikkoja ja erilaisten ääripäiden korostuminen vaikeuttaa päätöksentekoa niin kansallisesti kuin eussa moni asiantuntija pelkää että euroopan unioni ei ole riittävän varautunut uusiin talous tai finanssikriiseihin arvoisa puhemies suomen kristillisen liiton perillisinä voimme sanoa että silloiset varoituksemme emu jäsenyyden riskeistä ja argumentit yhteisvaluutan vastustamisesta ovat pitkälti toteutuneet näkemyksemme ovat sittemmin saaneet tukea lukuisilta talous ja rahaliiton ongelmia havainnoinneilta asiantuntijoilta

edustajat ovat niin valtiovarainvaliokunnassa kuin suuressa valiokunnassa esittäneet kreikan ohjelman eri käsittelyvaiheissa että ensisijaista on maksaa kreikalle kuuluvia niin sanottuja smp ja anfa tuottoja sitä mukaa kuin niitä kertyy tuloutettaviksi arvoisa puhemies kun nämä lainat on sitten lopulta maksettu olen satakaksikymmentäneljä vuotias mies parhaassa iässä valmiina muuttamaan kreikkaan toivottavasti minusta pidetään siellä yhtä hyvää huolta kuin me pidämme kreikkalaisista

no niin siinä oli lopetus

kaikki eduskuntaryhmät jotka tässä salissa istuvat ovat olleet mukana näissä hallituskoalitioissa hoitamassa kreikan kriisiä kantamassa vastuuta allekirjoittamassa peruslinjan arhinmäki niinistö wallin räsänen kaikki ovat olleet mukana peruslinjaa ja jokaista ratkaisuvaihetta tässä erittäin vaikeassa kysymyksessä erittäin vaikeassa kysymyksessä on tehty siinä ajassa parasta mahdollista ratkaisua suomalaisten kannalta hakien minä olen ihan varma tästä voidaan jälkiviisaita siinä mikä olisi ollut viisasta mikä ei mutta siinä hetkessä on toimittu parhaalla mahdollisella tavalla minä nostan hattua kaikille niille päätöksentekijöille jotka ovat vaikeissa paikoissa olleet näitä ratkaisuja tekemässä ja neuvottelemassa yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa se missä tänään ollaan ollaan on että kreikka on irti ohjelmasta siis irti ohjelmasta kreikka on omillaan kreikan kreikan talous kasvaa ensimmäisen kerran vuosiin ja nyt se on kreikkalaisista itsestään kiinni heille on luotu pohja pärjätä itse se miksi lainaohjelmia pidennetään edustaja uotila on että halutaan tehdä kreikkalaisille mahdolliseksi selvitä myöskin suomessa on ollut erittäin vahva tahto siihen että lainaa ei leikata eli anneta anteeksi mutta on pidennetty laina aikoja jotta kreikkalaiset voivat selvitä minä allekirjoitan täysin sen huolen ja murheen kreikkalaisten puolesta ei tavallinen kreikkalainen ole tätä kriisiä saanut aikaan siksi on kohtuullista että me pidennämme näitä ja kyllä takaisinmaksuaika on pitkä menee kahdeksankymmentä luvulle onhan se hurjan pitkä mutta se on on kuitenkin takaisinmaksuaikaa mutta sitä on inhimillistetty ja se on minusta tärkeätä nyt meidän on oleellista katsoa eteenpäin mitä kriisin aikana on luotu me olemme luoneet euroopan vakausmekanismin työvälineen jolla tulevia kriisejä voidaan ennakoida estää hoitaa me olemme

joka irrottaa veronmaksajien vastuun pankkien kriiseistä ja sotkuista valvojan meillä on mekanismi mutta nyt meidän täytyy seuraavassa vaiheessa keskittyä vahvistamaan näitä syventää pankkiunionia vahvistaa yhteistä vakausmekanismia pitää se itsenäisenä hallitusten välisenä luoda sinne vahva velkajärjestelymekanismi ja pitää kiinni siitä että jokainen maa vastaa ensi sijassa omasta taloudestaan siihen ajatteluun minulla eivät sovi suhdannetasausjärjestelmät joista muun muassa vasemmistoliitto puhui täällä demareilla on ollut jonkinlaisia sen suuntaisia malleja minusta se johtaa moraalikatoon se on ristiriidassa sen kanssa että jokainen jokainen vastaa omasta taloudestaan koheesiorahat joita on kuitenkin miljardiluokkaa on tarkoitettu mielestäni siihen että niillä pyritään tasaamaan elintasoeroja eri euroopan maiden välillä ja sitä kautta luodaan vahvaa pohjaa koko euroopan menestykselle mutta nyt katse eteenpäin me voimme loputtomasti täällä miettiä eri vaiheita ja etsiä syyllisiä katsotaan eteenpäin ja ollaan iloisia siitä että kreikan talous kasvaa ja kreikassa on tulevaisuuden näkymä paljon positiivisempi se on meidän kaikkien etu ja sen me voimme varmasti kaikki myös allekirjoittaa tämän lähes kymmenen vuoden hankalan ajan jälkeen no
niin nyt varmasti sitten debattivaihe aluksi ensisijaisesti ryhmäpuheenvuorojen käyttäjille ja myöskin sitten edustaja väyryselle pyynnöstä hieman pitempi kuten on sovittu

yhteisvaluutan oloissa ja globaalissa taloudessa se on vaativaa silloin kun suomi liittyi euroon sosiaalidemokraattien kokoomuksen ja etujärjestöjen vetämänä keskusta ei nopeata eurojäsenyyttä kannattanut varoitimme näistä että meidän pitää sitten myöskin elää suomessa pystyä rakennemuutoksiin pitää julkistaloudesta huolta nyt onneksi tällä hallituskaudella on tehty kilpailukykysopimus ja se on juuri sellaista elämää millä pärjätään voidaan työllisyyttä parantaa yhteisvaluutan oloissa nyt minusta suuri vaara eurolle on tämä pölhöpopulismi joka taloudessa alkaa vallata alaa joissain maissa kuten italiassa tällä hetkellä se on se todellinen uhka jossa unohdetaan talouden tosiasiat siinä nimenomaan vaarannetaan köyhien ihmisten elinolosuhteet ja turva kreikassakin köyhät ihmiset kärsivät eniten eivät ne pankkiirit ole siellä toimeentuloluukulla vaan köyhät ihmiset kärsivät silloin kun pölhöpopulistit valtaavat talouspolitiikan ja tämä pitää nyt muistaa ja viedä eurooppaan tätä tiukkaa sanomaa ei ole mahdollista löysätä ei ole mahdollista mennä moraalikadon tielle minä ihmettelen sosiaalidemokraattien linjaa kannatatteko todella suhdannetasausrahastoja eli riskien laittamista toisten piikkiin euroalueella se erittäin vaarallinen tie ja sitä teitä kehotan kyllä vielä miettimään uuden kerran vasemmistoliitto ilmeisesti ainakin avaisi piikkiä piikkiä tällaiselle taloutta taloutta pahasti vaarantavalle politiikalle

puhemies me olemme tehneet syyttelystä melkein taidetta kun emme tämmöisessä tilanteessa jossa puhutaan kreikan ja italian taloudenpidosta pysty täällä toisiamme syyttelemään syytellään sitten veljespuolueita heidän huonosta toiminnastaan kyseisissä maissa tosiasiassa on kuitenkin niin että kreikka hyvä niin on pääsemässä markkinoille kreikassa on näitten toimien ansiosta kuitenkin saatu tilanne käännettyä positiiviseen suuntaan tämä jatkoaika kymmenen vuotta joka kreikalle nyt annetaan lainan maksuun ei mielestäni enää ole sillä tavalla merkityksellinen tärkeämpää on se että tämän lainan maksuehdot ovat sellaiset että kreikka käytännössä myöskin näistä selviytyisi mutta niin kuin ryhmäpuheessanikin sanoin ongelma on oikeastaan se että meillä on toinen tulipalopesäke italiassa toisin kuin edustaja kankaanniemi sanoi että italian uusi hallitus on on merkityksetön tässä suhteessa ja että vanhat hallitukset kantavat vastuun niin tosiasiassa uusi populistihallitus on tehnyt budjetin joka on varsin merkittävästi alijäämäinen ihan lopuksi kysyisinkin valtiovarainministeriltä miten eu voi vaikuttaa italian populistihallituksen budjetin alijäämään tai vastaaviin tilanteisiin jos

hieman hämmentävää ollut kuunnella näitä joitakin puheenvuoroja esimerkiksi keskusta jyrkästi vastusti tällaisia velkahelpotuksia vuonna kaksituhattakolmetoista keskusta on joka toinen vaalikausi itse itsensä kanssa näköjään eri mieltä voiko sanoa että nyt keskusta pettää sitten jopa itse itseään on käynyt myös niin että nykyiset ja entiset perussuomalaiset kyllä tekivät tämän hallituskauden aluksi soini ykkösen eli kreikan kolmannen tukipaketin kahdeksankymmentäkuusi miljardia eli tässä mennään mutta sosiaalidemokraatit ovat olleet koko ajan johdonmukaisia ja siksi ministeri orpo nyt tulee tärkeä

että nyt tämä velkahelpotusten tie on kerta kaikkiaan kuljettu loppuun me haluamme että kaikki vastaavat omista veloistaan ja laina aikoja ei voi enää pidentää se tie on lopussa kysyimme teiltä voitteko sanoa nyt suoraan että laina aikojen pidentämisen tie on kuljettu loppuun tämä on hyvin tärkeää ja haluamme että hallitus tämän selkeästi tuo

arvoisa rouva puhemies kuten täällä on todettu tällä hetkellä italia elää yli varojensa eikä poliittista halua tarvittavien tarvittavien talouden rakenneuudistusten läpiviemiselle ole italia on ollut jo pitkään taloudellisesti pysähdyksissä joten nykyhallituksen ennusteet tulevasta kasvusta eivät perustu realismille pettymys vanhoihin puolueisiin ja niiden eturyhmäpolitiikkaan on johtanut talouskriisin mainingeissa uusien poliittisten liikkeiden syntymiseen euroopassa valitettavasti halua todelliseen vastuunkantoon niinpä talousviisaat ennustavat että mahdollisesti vuonna kaksituhattakaksikymmentä maailmantalous kääntyy jälleen uuteen taantumaan sen varassa on tehtävä toimia jo nyt sinisten ehdottama euroeromekanismi toimisi osaltaan pelotteena hutiloiden taloutensa hoitaville euromaille jos eurosta voitaisiin erottaa olisi huonolla taloudenpidolla myös todellinen poliittinen hintansa kysynkin arvoisa valtiovarainministeri olisiko tällaisen uudenlaisen mekanismin euroeron mahdollisuuden luominen omiaan lisäämään talouskuria

puhemies en todellakaan puhunut nykyisen italian hallituksen puolesta mitään vaan totesin että se sai syliinsä sen lastin minkä edelliset sosialisti ja oikeistohallitukset olivat saaneet aikaan eli valtaisan velkataakan silloin aikanaan lupasivat pudottaa sen kuuteenkymmeneen prosenttiin ja nyt se on yli satakolmekymmentä eli tilanne on tämä kreikassa syriza jota moitittiin kun se tuli valtaan on kuitenkin toiminut jollain lailla järkevästi ja on mahdollista että tämä italiankin hallitus tekee vielä viisasta politiikkaa eikä tapa ihmisiä kurjuudella mutta se nähdään aikanaan kysyn kuitenkin valtiovarainministeriltä minkälaiseksi te arvioitte nyt korkokehityksen ja sen vaikutuksen sekä kreikan että italian tulevaisuudennäkymiin ja kreikan osalta siellä on vaalit ensi vuonna ehkä myös poliittisen riskin joka siellä on

arvoisa puhemies jos muistelee niitä hetkiä kun täällä tuskailtiin kreikan kanssa oikein tosissaan ja ja mietittiin kestääkö euroalue lainkaan tällaista kehitystä joka joka nähtiin niin täytyy ajatella niin että olemme nyt siellä onnellisemmalla puolella ja ja kuten ministeri sanoi kreikan talouskehitys on kuitenkin plussan puolella tavallisia kreikkalaisiahan on tietysti kurittanut valtavan paljon tämä kriisi joka siellä on on ollut mutta itsekin haluaisin siirtää katseet tulevaan täällä on jo useampi edustaja nostanut italian kehityksen yhdeksi huolestuttavaksi asiaksi korkotason nousun siellä ja myöskin vaikutusmekanismiin mikä olisi se tapa varsinkin nyt sitten ennen eurovaaleja ennen ensi kesää ystävällisesti vaikuttaa italian italian kehitykseen niin etteivät siellä populistiset voimat entisestään nousisi kun eusta annetaan ohjetta ja kepitetään ja näin poispäin koska on on aivan selvää että italian pitää olla tässä eurooppalaisessa kehityksessä mukana se ei voi omalla budjetillaan irrota siitä mitkä ovat

arvoisa rouva puhemies ministeri orpo me olemme varmaan kaikki tässä salissa samaa mieltä että me ajattelemme suomen etua suomen parasta euroopan talousalueen etua ja myös kreikkalaisten etua ja parasta ja tulevaisuutta ja senhän vuoksi tämäkin lainojen pidennysohjelma on tehty täällä teidän ryhmäpuheenvuorossanne todettiin että itse asiassa tämä pidennys velkaehtojen helpottaminen voi johtaa suomen vastuiden pienenemiseen ja suomen maksutaakan helpottumiseen vasemmistoliitto jo kesällä ehdotti helpotettu enemmän se olisi voinut olla vielä enemmän suomen etu pitkällä aikavälillä jos kreikka olisi saanut mahdollisuudet nousta vielä nopeammin siitä kurimuksesta mihinkä tämä kova politiikka on sen ajanut ja toinen pohdiskelun arvoinen asia on se että te syytätte meitä siitä että me mietimme euroalueen tulevaisuuden kannalta jonkinlaisten suhdannetasausmekanismien tai jonkinlaisen fiskaaliunionin pohtimista muistakaa valtiovarainministeri orpo että yksikään valuuttaunioni maailmassa ei ole toiminut päivääkään ilman että sillä on jonkinlainen tasausjärjestelmä miten euroalue voisi olla täysin poikkeus

arvoisa puhemies minäkin haluan itse asiassa mieluummin pohtia tulevaisuutta näyttää siltä että koko tämän eurokriisin ja kreikan kriisin ja meidän kaikkien yhteisen kriisin käsitteleminen tuntuu aika vaikealta vielä ainakin analyyttisen akateemisesti mikä ehkä olisi kaikkein terveellisintä terveellisintä jos haluaa oppia tulevaisuutta varten haluaisin kysyä ministeri orpolta mikä on teidän esimerkiksi kreikan haasteet

talouden kuntoon saamiseksi ja ehkä sen yhteiskunnallisen päätöksenteon ja kulttuurin muuttamiseksi kuitenkin aika on aika lyhyt tällaisen yhteiskuntajärjestelmän muutokseen kuulisin mielellään teidän analyysiänne
arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraattien edustajat ovat siis suuressa valiokunnassa sekä valtiovarainvaliokunnassa esittäneet johdonmukaisesti kaksituhattaviisitoista

että suomen ei tule hyväksyä kreikan lainaohjelman ehtojen lisähuojennuksia lisäksi olemme vaatineet että suomen hallituksen on varmistettava vuoden kaksituhattayksitoista vakuusjärjestelyn saatavat eikä tilanne saa kasvattaa suomen vastuita katsomme että nämä linjaukset ovat edelleen voimassa osaltamme tarvitsemme enemmän keskustelua talous ja rahaliiton tulevaisuudesta olisi myös hyvä varautua siihen jos kaikki romahtaa ei pitäisi sokeasti luottaa että kukaan meistä

tietää miten kreikka tulee lopulta kehittymään seuraavien kolmenkymmenen vuoden aikana ja tuleeko kenties jotakin uusia edesottamuksia jotka tulevat esiin myöhemmin

arvoisa puhemies nykyään talousasiantuntijat ovat laajasti yhtä mieltä siitä että yhtenäisvaluuttaan siirtyminen oli paha virhe ongelmahan on se että muodostettiin liian laaja euroalue se koostuu aivan liian erilaisista kansantalouksista euroalueen valuvian korjaamiseen on kaksi periaatteellista tietä joita muun muassa professori vesa kanniaisen johtama työryhmä suomessa on esittänyt ensinnäkin on mahdollista että kaikki euroalueen jäsenmaat ottavat käyttöön euron rinnalla kansallisen valuutan tämä on malli jota alun perin itse euroopan parlamentissa ajoin toinen vaihtoehto on se että osa euroalueen jäsenmaista eroaa suomen pitäisi tietysti olla ensimmäisten joukossa oli paha virhe että suomi ainoana pohjoismaana vietiin mukaan euroalueeseen erityisesti vertailu ruotsiin osoittaa kuinka paljon me olemme tästä kärsineet tämähän on johtanut siihen että suomi on joutunut velkakierteessä velkarahalla tukemaan näitä kriisimaita tulevaisuusvaliokunnassa asiantuntijat ovat varoittaneet siitä että lähimmän vuoden kahden sisällä on edessä seuraava euroalueen ehkä globaalikin talouskriisi se tulee koettelemaan euroalueen tulevaisuutta ja silloin näitä kahta vaihtoehtoa euroalueen valuvian korjaamiseksi on harkittava arvoisa puhemies kannatan edustaja kankaanniemen tekemää esitystä epäluottamuslauseeksi hallitukselle lopuksi totean että ministeri orpon puheet hansaliitosta näyttävät ennakoivan sitä että evmään aiotaan panna paljon lisää rahaa tämä on camouflage jolla tätä suunnitelmaa peitetään
edustaja väyryselle totean että debattipuheenvuorossa ei voi tehdä kannatusta mutta saatte sitten tuolla tuolla varsinaisessa puheenvuorossa sen tehtyä seuraavaksi debatti jatkuu

arvoisa puhemies tärkeä kysymys pitää hallitukselta todella saada tietää onko hallituksen näkemys se että nyt tämä tie on kuljettu loppuun haluan kyllä myös edustaja viitasen tavoin liittyä niihin hämmästelijöihin jotka vähän hämmästelivät keskustan ryhmäpuheenvuoroa jossa jossa oli kyllä hieman ylimielinen ja syyllistävä syyllistävä sävy sen suhteen onko täällä oppositiolla riittävät näkemykset ottaen huomioon että todella keskusta kahdenväliset lainat ilman velkajärjestelyä ilman yksityisen sijoittajan vastuuta ilman vakuuksia juuri näin silloin ei ollut vakuuksia kun te myönsitte ne lainat eikä ollut sijoittajavastuuta ja sanottiin että hyvä bisnes sitten kun keskusta meni oppositioon silloin ei hyväksytty kymmenen vuoden laina aikojen pidennystä te äänestitte sitä vastaan ja nyt kun te olette hallituksessa nyt te niiden entisten kymmenen vuoden päälle olette vielä kymmenen vuotta pidentämässä joten kyllähän tässä täytyy sanoa ettei pihtiputaan mummokaan oikein meinaa pysyä perässä mutta arvoisa ministeri kysymys kuuluu oletteko sen valmis hallituksen puolesta selvästi ilmoittamaan että nyt tämä velkahelpotusten tie kreikan osalta on kuljettu loppuun se on päivän kysymys

arvoisa rouva puhemies aina kun asiapapereissa vilahtaa sana kreikka se tuntuu laukaisevan erilaista joutavaa populismia joka on kyllä jo varsin väljähtänyttä ja tosiasiassa ajastaan jäänyttä sillä kun katsomme ympärille niin euroalue on koossa ja se on jopa saanut uusia jäseniä tässä kriisivuosina ja mikä tärkeintä myös kreikka toipuu ja on palaamassa markkinoille ja tämä on oleellista sen takia on nyt käännettävä katseet tulevaisuuteen euroalueen tulevaisuuteen ja euroopan tulevaisuuteen on täysin selvä sanotaan se nyt täysin selvästi että jokainen maa on vastuussa omista veloistaan ole perusteltua ryhtyä rakentelemaan minkäänlaista tulonsiirtounionia tämä on sosiaalidemokraattien linja ja se on nyt varmasti kaikille selvä mutta kriiseihin tuleviin finanssikriiseihin on oltava nykyistä paremmin varautunut jatkossa ja siinä oleellista on se että me onnistumme rakentamaan senkaltaisen pankkiunionin joka torjuu sellaiset finanssikriisit jotka kaatuvat veronmaksajien vastattavaksi miten te olette toiminut pankkiunionin viimeistelemiseksi ja voitteko te luvata etteivät enää pankkien vastuut kaadu veronmaksajien syliin

arvoisa puhemies euro on poliittisin perustein rakennettu epäoptimaalinen valuutta alue johon globalistipuolueet suomen ensin veivät ja sen jälkeen sitoivat meidät erilaisiin takausjärjestelyihin ja mekanismeihin me realistipuolueet olemme sitä mieltä ja uskomme asiantuntijoita että euroon liittyminen oli virhe ja me haluamme palauttaa takaisin oman rahan ja itsenäisen rahapolitiikan suomen on jätettävä euro pelastaakseen itsensä euro takausjärjestelyineen tulee viemään sekä rahat että päätösvallan kuten huomaamme yhä enemmän vaaditaan määräenemmistöpäätöksiä myös rahoitustukea koskevaa päätöksentekoa halutaan siirtää määräenemmistöpäätökseksi mikä tarkoittaa sitä että pieniltä mailta kuten suomelta ei enää edes kysytä mitään on kerta kaikkiaan surullista ja valitettavaa että suomi on erilaisten järjestelyiden myötä vastuussa muiden veloista ja töppäyksistä

kun kävimme suuren valiokunnan matkalla roomassa kuukausi sitten niin täytyy sanoa että huolet italian talouspolitiikasta sen kuin syvenivät vaarahan on se että italialaisten pankkien taseeseen kasautuneet valtion velkakirjat menettävät arvoaan ja sitten vaaditaan jo nyt huterien rahalaitosten lisäpääomittamista pankkikriisi on siellä aivan oven takana ja samalla miten käy pankkiunionin kun jo valmiiksi iso italia on ollut ongelmallisin jäsen valiokunnan kuulema asiantuntija tokaisi tylysti pankkiunioni on kuollut

luvulla edetäänkö niiden voimin jotka haluavat ja kykenevät

arvoisa puhemies useissa eri puheenvuoroissa täällä on korostettu aivan oikein sitä että jokaisella jäsenmaalla on ensisijainen vastuu omasta taloudestaan veloistaan ja myös vastuu tarvittavista rakenneuudistuksista omassa taloudessaan työmarkkinoilla ja yleensä yleensä yhteiskunnassa tässä mielessä myös luottoluokittajat seuraavat jokaista jäsenmaata niin myös myös suomea luottoluokittajathan suomen osalta ovat muun muassa katsoneet hyvin vahvasti että muun muassa iso rakenneuudistus maakunta ja sote uudistus on on suomessa toteutettava arvoisa ministeri kysymys tähän tähän liittyen minkälainen luottoriski sisältyy siihen että jostakin syystä maakunta ja sote uudistus esimerkiksi täällä eduskunnan lainsäädäntötyössä ei toteutuisikaan

arvoisa rouva puhemies kreikasta ei toivottavasti tarvitse enää puhua mutta sitäkin enemmän on puhuttava italiasta kuten tässäkin keskustelussa on tehty edustaja haavisto esitti mielestäni hyvän kysymyksen siitä mikäköhän on se oikea tapa vaikuttaa italiaan kun unioni kovistelee italiaa noudattamaan aiemmin tehtyjä sopimuksia niin italian populistihallitus jossa taitaa olla vähän joka värin populisteja mukana kääntää tämän omaksi edukseen osoittamalla että eu on kauhea vihollinen joka tällä tavoin sotkeentuu heidän hyviin aikomuksiinsa ja kannatus sen kuin kasvaa on pakko sanoa kun on katsellut sitä mitä tapahtui kreikassa ja nyt sitä mitä tapahtuu italiassa että se tieto se käsitys että euro ei ole optimaalinen valuutta alue on vain vahvistunut kun näitä välimeren maita on katsonut

sinänsä tyypillistä euta että sinisilmäiset johtajat tekevät aamuyöstä punasilmäisiä päätöksiä ja tästä täytyy sanoa että tämä sinisilmäinen päätös oli tällä kertaa punaisten tekemä punaiset silmät sinisilmäinen päätös tämä neuvottelutulos mikä saatiin oli sentyyppinen kuin euroalue kokonaisuudessaan on epäoptimaalinen niin kuin edustaja zyskowicz tässä sanoi toisaalta täytyy sanoa että tässä salissa kaikkien eduskuntaryhmien jäsenet ovat jossain vaiheessa antaneet tukea kreikalle eli kyllä peiliinkin katsomisen paikka on jos muille kauheasti kiviä heittelee niin kuin edustaja mölsä ryhmäpuheenvuorossa toi esille niin pitäisi pystyä luomaan mekanismi euroalueesta erottamiseksi tai eroamiseksi ihmettelen edustaja huhtasaaren puheenvuoroa siinä suhteessa että olen ymmärtänyt että ette halua erota eusta puolueena ja ette halua että suomea erotetaan eusta no miten ajattelitte sitten oikein erota eurosta koska sitä pelkästään ei tällä hetkellä pysty tekemään oleellista on se että kreikka pystyisi hoitamaan säällisesti omat velvoitteensa ja siihen tämän hallituksen esityksen ja koko euroalueen pyrkimys tällä hetkellä on epäoptimaalisessa valuuttaunionissa

puhemies mikään ei ole ikuista vaikka eurofanaatikot sanovat että euro on ikuista kyllä se tulee hajoamaan kun täällä jo kolme henkilöä on sanonut että se on epäoptimaalinen siinä on erilaiset taloudet erilaiset mentaalit ja ministeri orpolle kreikka ei ikinä tule maksamaan velkojaan se on aikoinaankin viisi kertaa jättänyt maksamatta ja nyt tulee kuudes kerta me kaikki tiedämme tämän realismin kun katsomme lukuja meidän pitäisi eussa vaikuttaa siihen että päästetään nyt hyvänen aika irti eurosta tehdään eurosta eroaminen mahdolliseksi sen pitää olla mahdollista jotta päästään terveemmälle pohjalle ja mitä tulee elon kysymykseen niin kyllä en kannata nykymuotoista euta ja haluan erota siitä

kyllä tästä kreikasta nyt täytyy vaan keskustella kun se on täällä päätöksenteon kohteena tämä fundamenttien fundamentti euroalueella on että jäsenmaat eivät maksa toistensa velkoja jäsenmaat eivät maksa velkoja ja jotta siitä pidetään kiinni niin täytyy velkajärjestelyilläkin lainojen maksun lykkääntymisellä olla joku rajansa ei sitä voi äärettömiin jatkaa velanantajan etu voi tietyissä tilanteissa olla että kun uskotaan että velallinen laittaa asiansa kuntoon niin maksuaikaa annetaan näin on nyt kreikan kohdalla tehty nyt on tärkeää että kreikka saa selvän viestin että siirrytään maksamaan näitä annettuja lainoja takaisin sen pitää olla yhtenäinen viesti ja on tärkeää että suomi edustaa tätä kantaa ja sanoo että me olemme tehneet nyt oman osuutemme nyt on kreikan tehtävä ryhtyä varautumaan velkojen takaisinmaksuun kaikkien velkojen osalta
puhemies kreikan tapaus on surullinen luku ja on totta että kreikkalaiset ovat aikanaan kaikkein eniten siitä kärsineet siihenkin yhdyn että tästä eteenpäin pitää myöskin vaatia kreikalta että lyhennykset hoidetaan vaikka tiedämmekin että se on erittäin haasteellista mutta lähinnä ottaisin esille tämän pankkiunionin jota nyt on pitkään valmisteltu on odotettu että löydettäisiin keino jolla voitaisiin epäkurantit luotot katsoa eri koriin tai voitaisiin katsoa mihin ne pistetään minun kysymykseni ministerille kuuluu nyt mitä tälle pankkiunionille on tapahtumassa mitä näille niin sanotuille epäkuranteille luotoille on ja mitä tehdään italialle koska se on suurin uhka tällä hetkellä sen vaikutus korkoihin käsittääkseni heijastuu jo siellä lähialueella se ei ole kuin ajan kysymys että se tarttuu sieltä eteenpäin ja sen takia tänään tässä salissa käyty keskustelu käyty keskustelu italiasta on todella tarpeen

rouva puhemies muistan elävästi kun perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini lupasi ennen vaaleja että jos perussuomalaiset ovat hallituksessa ei senttiäkään kreikkaan rahaa meni kaksi kuukautta vaalien jälkeen kaikki perussuomalaiset sekä nykyiset että entiset perussuomalaiset joka ikinen tässä eduskunnassa hyväksyivät kreikan kolmospaketin mutta arvoisa puhemies toivottavasti tästä päästään eteenpäin niin että kun nyt kaikki ovat tässä jossain vaiheessa olleet mukana niin vähemmän moralisointia ja enemmän eteenpäin katsomista minua mietityttää se että nyt kun kreikassa on ollut vasemmistohallitus neljän vuoden ajan ja taloutta on saatu kuntoon ja samaan aikaan yritetty huolehtia tavallisista kansalaisista niin mitä jos kokoomuslainen nea dimokratia nousee uudestaan valtaan se nea dimokratia se kokoomuslainen puolue joka ajoi kreikan tähän tilanteeseen jatkuuko se se linja jossa pidetään huolta kansalaisista ja taloudesta vai palataanko sille sille tielle jolle kokoomuslainen politiikka kreikan ajoi

arvoisa puhemies globalistien ja federalistien huijaus alkoi jo eu kansanäänestyksessä sillä tuolloin ei kerrottu kansalle että tultaisiin viemään salassa markka markka pois ja euro tilalle tämä täytyy muistaa että eletään yhä yhä tällaisessa epärehellisyyden ilmapiirissä täytyy tehdä nyt ihan selväksi vielä kaikille että halla ahon perussuomalaisille eivät käy eurolainojen velkahelpotukset tietenkään pääoman leikkauksista puhumattakaan ei tule myöskään tätä takausvastuuta pidentää sillä tämähän ihan selvästi lisää vain todennäköisyyttä että tulee taas velkahelpotuksia tämä koko keskustelu tämä koko ilakointi esitys että että nyt eurovaluutta alkaa jotenkin taas onnistumaan on vain yksi osa tässä jatkuvassa federalistien ja globalistien huijauksessa
täällä on kolmetoista vastauspuheenvuoroa otetaan ne tässä vaiheessa sen jälkeen sitten ministeri vastaa ja sitten mennään puhujalistalle

arvoisa rouva puhemies kreikka on mennyt oikeaan suuntaan niin kuin tässä keskustelussa on useammasta suusta kuultu ja suomen vastuut eivät ole näiden toimien myötä kasvamassa ja sekin on suomalaisten etu toivottavasti pitkässä juoksussa katse kuitenkin kääntyy nyt entistä enempi italian suuntaan ja italian ongelmiin italian viiden tähden liike niin kuin edustaja turunen totesi ei ansaitse taloudenhoidostaan edes yhtä tähteä ja meillä vielä jotkut haluavat ottaa tuosta puolueesta oppia ja tuoda niitä niitä suomeen hämmästelen kyllä sitä

arvoisa puhemies suomelle on ollut tärkeää että näitten kreikan vaikeitten tilanteitten osalta pystytään kreikan velkakestävyyttä ja valtiontalouden tasapainoa parantamaan me sosiaalidemokraatit olemme edellyttäneet useampaan kertaan sitä että vahvistetaan rahoitustoimien rinnalla aikaisempaa määrätietoisemmin talouskasvuun investointiin ja työllisyyteen panostamista tämä on ollut meille tärkeä keskustelunaihe minusta aika vähän tästä näkökulmasta on hallitukselta tullut erilaisia näkökulmia tämän asian eteenpäinviemiseen ja olisin mielenkiinnolla nyt kuuntelemassa ministeri orpon miten olette tälle puolelle panostaneet suomen suomen arvovaltaa ja keskustelukykyä

erityisesti euroryhmässä kyllä minua kiinnostaa myöskin se mikä teidän kantanne on tähän missä vaiheessa ollaan nyt kreikan laina aikojen pidentämisessä näettekö että tulevaisuudessa on joku raja saavutettavissa kreikan lainaehtojen pidentämisille

puhemies on syytä muistaa tämän asian yhteydessä kun suomi liittyi euroon kaksituhattakaksi niin ennen sitä päätöstä päätöstä keskusteltiin tässä talossa vahvasti siitä miten paljon euroon liittyy vakavia valuvikoja nyt sitten kun arvostellaan niitä toimenpiteitä mitä tässäkin talossa on tehty niin se on aivan sama asia tämän talon toimenpiteiden teko kuin se että olisimme arvostelemassa palokuntaa joka sammuttaa pyromaanin jälkiä elikkä tässä hoidimme tilannetta että tehtiin päätöksiä jotka mukaan muun muassa heikkoja euroopan eteläisiä valtioita kuten niin edelleen valtavat velkamäärät tulivat mukaan mukaan eikä saatu mitään talousvastuuta näille päättäjille siellä sitähän tässä sairastetaan ja tämän kanssa meidän on pakko elää pankkiunioni on tullut jo ja vahvistuu muka koko ajan mutta on syytä muistaa sekin että jos näiden euromaiden omat

maissaan niin siinä ollaan kyllä todella heikoilla jäillä eikä tulevaisuus kovin ruusuiselta näytä

puhemies niin eteenpäin täytyy katsoa suomihan noudattaa näitä yhteisiä finanssipoliittisia sääntöjä toisaalta sitten taas italia niitä ei noudata tämä on se ongelma meidän kantamme on se että jokaisen eu maan pitää vahvistaa omaa tasauskykyään se on se keskeinen asia millä näistä ongelmista päästään eteenpäin vakavimman ongelman minä oikeastaan näen siinä että me emme ole vieläkään pystyneet katkaisemaan pankkien ja kotivaltion välistä kohtalonyhteyttä itse asiassa tämä ekpn avoin piikki vaan pahensi asiaa koska nytkin jos katsotaan vaikka italian valtionlainoja niitä on siellä kotivaltiossa hyvin iso osa sen takia ehdotankin että valtionlainojen pääomavaatimusta täytyisi lähteä nostamaan asteittain ja jos pankilla on paljon kotivaltiolainoja niin siltä pitäisi vaatia vielä enemmän pääomavaatimuksia kaikkinensa sitten totean näin että täytyisi pitää kiinni siitä eduskunnan kaksituhattakaksitoista hyväksymästä lausumasta jonka mukaan tätä vaiheittaista kumulatiivista päätäntävaltaa budjetin osalta ja lainsäädännön osalta ei saisi lähteä siivu siivulta viemään suomelta pois siitä täytyy pitää kiinni

puhemies pontius pilatuksella olisi paljon opittavaa siitä käsien pesusta mitä tähän keskusteluun liittyy täytyy kysyä että timo soiniko se nosti edustaja tavion käden siellä suuressa valiokunnassa kesällä kaksituhattaviisitoista kun tästä kreikka kolmesta äänestettiin ei ainakaan minun kättäni kukaan nostele vaan nostan sen itse jos haluan sen nostaa ja silloin nostin ja siitä kannan vastuun niin kuin kannan kaikista päätöksistä

kohtuullista menestystä edustaja viitanen sanoi tässä demareiden sinänsä hyvänä linjana että jokainen on vastuussa omista veloistaan tämä on hyvä linja mutta kun tiedetään että italian kohdalla varmaan mitään ei tapahdu ollaan tietynlaisessa asemasodassa ennen ennen eurovaaleja niin tämä kyllä tulee sitten demareille kysymyksenä seuraavalla hallituskaudella jos olette hallitusvastuussa

arvoisa puhemies kun suomi liittyi euhun kaksikymmentäkolme vuotta sitten ja yhteisvaluutta euroon vähän myöhemmin yksi tehokkaimmista houkuttelusloganeista oli ruokakassi halpenee huomattavasti ja kansa uskoi koska poliitikot niin sanoivat mutta mikä on tilanne suomen vastuut kasvavat koko ajan ruoka on kallista ja suomen viljelijät suuressa ahdingossa huoltovarmuuskin on jo vaarassa valtava takausvastuun kasvu suomelle häämöttää ja tämä italian tilanne on vakava hallitus ei ole turvaamassa suomen etua siksi perussuomalaisten edustaja kankaanniemen esittämä epäluottamuslause hallitukselle on aiheellinen toistaiseksi olemme toistaiseksi vielä eussa ei tiedä olemmeko enää tulevaisuudessa valtiovarainministeri orpo mikä on mielipiteenne tulevatko suomen vastuut kasvamaan pysymään samoina lähitulevaisuudessa vai vähenemään
edustaja turunen

jos täällä on ryhmäpuheenvuoron pitäjiä ja he pyytävät puheenvuoroa ja siitä ryhmästä ei ole kukaan muu pyytänyt niin on täysin mahdollista että heille annetaan puheenvuoro ilman että kommentoidaan että kolmannen kerran sama juttu pätee teidän aivan kaikkien kohdalla jos täällä paikalla ei ole muita puheenvuoron pyytäjiä siitä ryhmästä

edustaja uotilalle sen verran kun viittasitte tähän kokoomuksen ryhmäpuheeseen todellakin sanoin sen että takauksen voimassaolon jatkaminen ei lisää suomen kokonaisvastuuta ja suomen riskit voivat päinvastoin pienentyä jos laina aikojen kevennyksen myötä kreikan talouden palautuminen helpottuu tämä oli tarkka muoto muoto siitä ja ja kiitoksia siitä että otit tämän olennaisen asian tässä esille mutta valtiovarainministeriltä kysyisin vielä liittyen tähän pankkiunioniin kokoomuksenkin kanta on se että riskien täytyy olla hallinnassa ja täytyy olla tiukka markkinakuri markkinakurista täytyy huolehtia liittyen pankkiunioniin yhteiseen talletussuojaan

sitä mieltä että tämän riskien hallinnan täytyy olla kunnossa ja myöskin markkinakurista pidetään kiinni ennen kuin koko eun laajuista talletussuojaa voidaan pankkiunionissa viedä eteenpäin
seuraavaksi edustaja uotila tämäkin on ryhmäpuheenvuoron pitäjä

yhteinen valuutta ilman yhteistä finanssipolitiikkaa suhdannetasausmekanismia ja kykyä puuttua euroalueen maiden sisäisiin ylijäämiin johtaa jatkossakin ongelmiin ja epätasaiseen kehitykseen jota talouskurisäännöt pahentavat jotkut maat hyötyvät toisten kustannuksella mutta vain häviäjiä rangaistaan oikeudenmukaisemmassa järjestelmässä yhteisesti leivottua hyvinvointia myös jaetaan oikeudenmukaisemmin ei niin että kaikki hyödyt menevät niille joilla muutenkin menee hyvin tässä voi viitata esimerkiksi saksan jatkuvaan suureen

kyseisissä maissa vallassa suurten eurooppalaisten puolueiden kaverit vai

mölsä kankaanniemi huhtasaari ja pekkarinen mutta pekkarinen ei ole paikalla ja viitanen haluaa vielä käyttää puheenvuoron

minulle jäi epäselväksi kannattaako sdp suhdannetasausrahastoa euroopan unionissa siihen olisi hyvä kuulla vastaus

jäi epäselväksi myöskin se mihin perussuomalaiset suomea oikein vievät onko se todellakin johonkin venäjän etupiiriin vai mihin kun sekä eurosta että eusta erotaan sitten arvoisa puhemies en ollut täällä eduskunnassa vähän tätä arkeologiaa kreikan ajauduttua kriisiin siis silloin ei ollut vakausvälinettä ja oli tieto että imf ei kykene hoitamaan kahdenkeskisten lainojen korko ja lyhennysohjelma asetettiin siten että maalla oli insentiivi ensimmäisenä maksaa kahdenväliset lainat pois kun se pääsee takaisin markkinoille hakemaan luottoa valitettavasti kataisen hallituksen aikana kahdenvälisten lainojen ehdot muutettiin korko laskettiin lähelle nollaa ja maksuaika määritettiin todella pitkäksi voidaan sanoa että nykyinen ole enää vanhasen hallituksen laina vaan se on kataisen hallituksen laina alkuperäisillä ehdoilla annetusta lainasta kreikka ehti maksaa tuntuvaa korkoa kunnes korko lähes nollattiin islanti hoiti samalla tavalla lainansa hyvin pois ja me saimme siitä korot kahdenvälistä lainaa kreikalle ei saa koskaan antaa anteeksi

puhemies tämä tulikin sopivasti nimittäin tässä juuri laitoin muistiinpanoja että pitää edustaja ala nissilältä kysyä sitten kun puheenvuoron saa muistatteko yhtään teidän ryhmäpuhettanne mitä sanoitte vuonna kaksituhattakolmetoista silloin edustaja lehtomäki hyvin jyrkästi vastusti että minkäänlaisia pidennyksiä näihin velka aikoihin ei saa tulla se oli tuhon tie se oli tuhon tie ja ja nyt keskusta itse keskustajohtoinen hallitus on pidentämässä näitä laina aikoja kymmenellä vuodella entisestään tässä on välissä kymmenen vuotta mikä keskustalle ei käynyt ja nyt tulee siten uudet kymmenen vuotta mitä oikeastaan suositellaan ja kerrotaan että kaikki hyvin jonkinlaista johdonmukaisuutta puhemies haluaisin tässä tässä sosiaalidemokraatit ovat olleet oikeastaan ainoa eduskuntapuolue jolla on ollut hyvin johdonmukainen linja ja sen vuoksi jotta se linja jatkuu tulevaisuudessa me haluamme ministeri orpo teiltä vastauksen siihen tuleeko nyt loppu sille tielle että jälleen kerran velkahelpotuksia annetaan meidän kantamme on tähän aivan ehdoton ja selkeä näitä ei tule jatkaa tie on kuljettu loppuun

arvoisa puhemies on aivan selvää että perussuomalaisten linja on itsenäinen suomi niin itsenäinen että meitä ei määräillä brysselistä frankfurtista eikä moskovasta euroopan keskuspankki on todellakin viimeisen kuuden vuoden aikana ostanut esimerkiksi kreikan lainoja seitsemisenkymmentä miljardia ja suomen osuus on suunnilleen kaksi prosenttia siitä eli eli puolitoista miljardia tällainen vastuu on siirtynyt salaisesti keskuspankkijärjestelmän kautta suomalaisten veronmaksajien piikkiin kreikan lainoja samalla kreikka on päässyt kalleimmista lainoistaan tämä peli ei ei nyt enää jatku eikä voikaan jatkua italian osalta on on nyt tämän kuuden vuoden aikana suunnilleen kolmesataaviisikymmentä miljardia ekp ostanut valtion roskalainoja suomen osuus noin seitsemän miljardia eli valtavat vastuut ovat tulleet tähän suomelle ja näin nämä maat ovat pysyneet toistaiseksi pystyssä tätä me emme kyllä hyväksy että euroopan keskuspankin kautta meidän

muistatteko te edustaja viitanen mitä te puhuitte silloin kun näistä lainajärjestelyistä käytiin laajempaa keskustelua te toistitte noin puolitoista vuotta sitä kuinka te saitte piikin kiinni kun tuli niin hyvät vakuudet eli tuottojen vaihto puolitoista vuotta sama single pyöri mikä teidän suunnitelmissanne meni pieleen kun tämä piikki ei pidä pystyttekö siihen vastamaan puhuitteko te silloin potaskaa
otetaan vastaus tähän heti

arvoisa puhemies hyvä että tämä tuli esille nimittäin ei se single vielä ole päättynyt se on oikein pitkä lp levy aion nimittäin edelleen muistuttaa siitä että silloin kun sosiaalidemokraatit tulivat hallitukseen linja muuttui koko suomen yhteisesti hyväksymä linja muuttui tiukemmaksi ja sosiaalidemokraattien edellyttämällä tavalla jutta urpilainen neuvotteli sinnikkäästi vakuudet suomalaisten veronmaksajien turvaksi ehkä teitä hieman harmittaa mutta tosiasia on että lontoossa on nyt se miljardi vakuuksia mitä en ole nähnyt perussuomalaisten tai sinisten saavuttaneen omissa maineteoissaan sen sijaan edustaja mölsä kyllä hyvin muistan mitä mitä silloinen perussuomalainen timo soini puhui ennen vaaleja ja millaista vastuuta hän kantoi kansalaisten edessä hän kertoi koko kansalle että nyt on piikki kiinni ja ei enää yhtäkään tukipakettia tule antaa hän kertoi että kaikista muista asioista perussuomalaiset voivat neuvotella hallitukseen mennessään mutta tämä on ehdoton tästä ei edes neuvotella piikki on kiinni ja miten kävi

sitten haluaisin vastata edustaja ala nissilälle joka kysyy mihin me olemme suomea viemässä no siihen samaan rupusakkiin jossa islanti norja ja sveitsi jo ovat itsenäinen valtio jolla on itsenäinen päätösvalta ja mielellään vielä suora demokratia haluamme kehittää suomea kohti suorempaa demokratiaa tässä on kysymys nyt takauksen voimassaoloaikojen pidentämisestä ja valtioneuvoston itsensäkin mukaan on kirjoitettu että mitä pidemmälle takausaikaa viedään sitä epävarmempi tilanne on haluaisin myös kiinnittää huomiota heikki koskenkylän antamaan lausuntoon että komissio tähtää merkittävään yhteisvastuun lisäämiseen

arvoisa puhemies on tietenkin niin että että on niitä maita jotka pyrkivät vaikuttamaan siihen mikä on euroopan unionin tulevaisuus ja sitten niitä eta maita jotka ottavat kaikki säädökset suoraan eusta joutuvat noudattamaan niitä mutta eivät pysty vaikuttamaan ja jos esimerkiksi on vaara ja se on pysyvä vaara että komissio pyrkii keskittämään itselleen liikaa valtaa niin silloin nimenomaan äänivaltaiset jäsenmaat ovat niitä jotka pystyvät

nyt on kaiken huippu että tämän keskustelun yhteydessä ryhdytään sanomaan että ratkaisu on se että suomi jättää sekä euroalueen että euroopan unionin ja niin kuin täällä edustaja harakka totesi siirtyy eta maiden äänettömien yhtiömiesten joukkoon siinä ei kyllä paljon valtiomieskykyä tai valtionaiskykyä tarvita kun tätä linjausta tekee olen nimittäin itse ollut valtiovarainministerinä ecofin neuvoston puheenjohtajana paikan päällä kun sveitsi norja islanti kuittaavat ne puolen vuoden aikana tehdyt tuhannet liuskat se oli yksi kokous jossa kysyin käyvätkö nämä puolen vuoden aikaiset päätökset teille ja kukin vuorollaan sanoi että käy ja sitten ilmoitin että eu tarjoaa lounaan

katainen urpilainen rinne ja stubb ja ehkä vielä vastuunkantajista kyllä perussuomalaisten puheenjohtaja sinisten edustaja soini pitää mainita myöskin siis kaikki edellä mainitsemieni lisäksi ovat olleet tekemässä näitä päätöksiä siis kaikki ja kaikki eduskuntaryhmät ja ne ovat olleet tärkeitä me olemme paljon paljon paremmassa tilanteessa kreikan kanssa kuin olimme vaikkapa muutama vuosi sitten jolloin kreikka partaalla kreikka on on palautunut markkinoille tai on irti ohjelmasta ja näkymä on parempi nyt se on kreikkalaisista kiinni ja täytyy toivoa että myöskin kreikkalaiset päätöksentekijät kantavat vastuutaan siellähän on noudatettu nyt sitä kuripolitiikkaa ja te nyt vasemmistoliitossa pelkäsitte että siitä kuripolitiikasta luovutaan jos tulee puolueen vaihto ymmärrä tätä logiikkaa mutta ehkä se jonain päivänä aukeaa mutta mutta kun katsotaan taas eteenpäin mielestäni pankkiunionin kehittäminen on oleellinen asia pankkiunioni suojaa myöskin euroaluetta se on oleellinen osa euron vakautta meillä on ensi maanantaina ylimääräinen euroryhmä ja joulukuussa toinen ja sen jälkeen on euro summit päämiestasolla jossa on tarkoitus sopia backstopista eli vahvasta vararahastosta joka perustetaan evmn yhteyteen kun siitä mennään eteenpäin meidän pitää ehdottomasti suomena pyrkiä yhteiseen talletussuojaan mutta se vaatii aivan ehdottomasti kuten täällä on todettu riskien vähentämistä ongelma on nyt se että ne riskit ovat ennen kaikkea italialaisissa pankeissa ja kun me tiedämme italian tilanteen niin en ole tämän suhteen kovin optimistinen eli yhteinen talletussuoja on jossakin hyvin kaukana tulevaisuudessa se on ehdottomasti suomalaisen tallettajan ja meidän pitää tehdä töitä että sinne päästään evmn kehittäminen kuten totesin jo aikaisemmassa puheenvuorossa on aivan oleellista vahvalla velkajärjestelymekanismilla eli nämä ovat asioita joita pitää tehdä euron kehittämisen eteen edustaja rinne kysyi aivan oikein mitä me teemme euroalueen ja eu alueen kasvun työllisyyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi sieltä löytyy meille suomalaisille kaikille uskon tärkeitä asioita

näitä kaikkia asioita käsitellään euroryhmän pöydässä lähes joka kokouksessa mutta se on tärkeää että meidän täytyy yhdessä valmistautua puheenjohtajakauteen jolloin suomen pitää nostaa näitä esille ja ajaa uuden komission työohjelmaa italian tilanteesta tuli useita kysymyksiä kyllä on syytä olla huolissaan italian velkatilanne on erittäin vaikea pankkisektori pitää sisällään riskejä ja italiassa on hallitus joka ei budjettiesityksessään noudata lähellekään yhteisiä sääntöjä nyt oli aivan oikein että komissio puuttui määrätietoisesti ja vaatii italian hallitusta korjaamaan budjettiesityksensä mutta en ole ollenkaan toiveikas että se ratkaisu heti löytyy vaan dialogi komission hallituksen välillä jatkuu sen on johdettava ennemmin tai myöhemmin tilanteeseen jossa yhteinen sävel löytyy ja italia noudattaa sääntöjä muutoin voimme olla siinä tilanteessa että italia suurena taloutena alkaa horjuttamaan markkinoita

korot nousevat ja tämä laajenee muihin erityisesti välimeren maihin jotka ovat tällä hetkellä hyvällä polulla portugali on hyvällä polulla entisenä ohjelman maana espanja on hyvällä polulla ne ovat korjanneet erityisesti espanjassa vielä viime vuonna riskipankkeja pankkiunionin mekanismien välityksellä eli tehdään oikeita töitä haluan muistuttaa kaikille että mielipidetutkimusten mukaan kannattaa eu jäsenyyttä euron kannatus on samaa luokkaa suomalaiset ovat viisasta kansaa ja ymmärtävät että meidän paikkamme on euroopassa ja meidän pitää olla mukana kehittämässä niin euroopan unionia kuin meidän yhteistä valuuttaa siksi esimerkiksi näiden aiheiden osalta suomi on aivan keskeisessä roolissa tämän niin sanotun hansaryhmän kanssa kahdeksan pienempää pohjois euroopan maata ja meitä yhdistää yhteinen ajatus siitä miten me haluamme euroaluetta kehittää ja meitä kuunnellaan sekä pankkiunionin kehittämisessä että euron kehittämisessä jos suomi on aktiivinen ja haluaa ottaa tilaa sitä on myöskin tarjolla ja sitä saa varsinkin tilanteessa jossa saksan ja ranskan kummankin politiikassa on sisäisiä haasteita tätä

viisi minuuttia on suositusaika

arvoisa rouva puhemies pidetään kuitenkin puhetta nyt tästä asialistalla olevasta asiasta

minkään uuden tuen antamista kovin usein tällaisten sanojen pitäisi herättää epäilystä tiedonanto sisältää kuitenkin pitkän listan päätöksiä joiden kautta eduskunta on selvittänyt asiaa ottanut siihen kantaa ja sitoutunut tehtyihin päätöksiin myös opposition vastaesitykset on käsitelty käsitelty ja pöytäkirjoihin kirjattu kansanvallan kontrolli on toiminut eikä tässäkään asiassa ole aihetta pauhata eun demokratiavajeesta kaikessa teknisyydessään tiedonanto sivuuttaa tähän kuuluvat periaatteelliset kysymykset se jättää käyttämättä tilaisuuden keskustella kreikan ja muiden tämän vuosikymmenen kriisimaiden asioiden hoidosta se jättää käyttämättä tilaisuuden keskustella eurojärjestelmän nykytilasta ja tulevaisuudesta arvoisa puhemies kreikan irlannin portugalin ja espanjan ongelmat antoivat monelle aiheen ennakoida euroalueen hajoamista ja yhteisestä rahasta luopumista ratkaisuehdotuksia pelastusohjelmia moitittiin kalliiksi tehottomiksi ja epäoikeudenmukaisiksi kritiikki oli ja on yhä suurelta osin perusteltua varsinkin jälkeenpäin on helppo kertoa mitä olisi pitänyt tehdä toisin perusasiaa ei kuitenkaan pidä unohtaa euroalue on yhä koossa kriisimaiden taloudet toisensa jälkeen kammettu kasvu uralle kreikan tukipakettien osalta on myös paikallaan todeta että kokemus on opettanut ensimmäinen tukiohjelma tehtiin samalla tavoin kuin kansainväliset vakauttamispaketit yleensä annettiin tukea ja ehdotettiin talouden rakenteen uudistamista siinä ei otettu huomioon tilanteen erityisluonnetta sitä että tuen antajat olivat samassa veneessä tuen saajan kanssa suomen lähtiessä toiseen tukipakettiin oltiin jo jotain opittu suomi turvasi omia saataviaan vakuusjärjestelyllä menettely kestää jälkiviisaimmankin kritiikin kriisistä ja kriisinhoidosta on syytä ottaa oppia laajemminkin tärkeä oivallus on seuraava suuret uudistukset ja laajat järjestelmät eivät tule valmiiksi suunnittelemalla ja perussopimuksia laatimalla elävä elämä ja historian opetukset muokkaavat järjestelmää ja tekevät siitä toimivan keskuspankin aktiivinen rooli nyt puheena olevan ervvn luominen sittemmin esmn luominen ja työn alla olevat ratkaisut ovat esimerkkejä siitä että kriisien opetukset muokkaavat järjestelmää arvoisa puhemies pahin on ohi kreikassa ainakin tällä erää maan ongelmat saivat alkunsa sen omista päätöksistä mutta ei syyllisiä enää maksa maksa vaivaa kaivata sen sijaan kaivataan ratkaisuja tuleviin haasteisiin parhaillaan on käynnissä keskustelu eun komission ja italian hallituksen välillä italia haluaa kasvattaa budjettivajetta hallituksen aiemmin sopimasta noin kolminkertaiseksi ensi alkuun italian hallitus katsoi sillä olevan jakovaraa tulevasta kasvusta nyt kasvuennusteiden heikennyttyä se katsoo kyseessä olevan elvytyspaketti useimmat asiaa kommentoineet taloustieteilijät pitävät italian ongelmia rakenteellisina niitä ei elvyttämällä ratkaista italiassa kyseessä on ääriliikkeille tyypillinen poliittinen strategia jos ongelmia tulee niin syytetään ulkopuolisia tässä tapauksessa brysseliä ongelmistahan ääriainekset elävät eurojärjestelmää kehitettäessä ei kuitenkaan pidä sivuuttaa sitä että sen on kestettävä myös poliittisia riskejä jos kansalaiset jossakin maassa haluavat politiikan suuntaa muuttaa on se otettava vakavasti on käytävä aitoa vuoropuhelua kreikan tapauksessa maan hallitus ja parlamentti hyväksyivät että tervehdyttämistoimien vaihtoehtona oli ero eurosta kreikka päätti itse että sen seuraukset olisivat olleet pahempia myös italian kanssa käytävässä keskustelussa on tuotava vaihtoehdot esille tämän jälkeen kansa päättää eussa jokainen jäsenmaa päättää itse sille kuuluvista asioista ole mikään pakkovalta eu perustuu jäsenmaiden vapaaehtoiseen yhteistyöhön ja sopimuksiin arvoisa puhemies hallitus esittää tässä tiedonannossaan ervv valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämistä vuosiluku kaksituhattaseitsemänkymmentä muuttuu vuosiluvuksi kaksituhattakahdeksankymmentäkaksi tämä esitys on enemmältikin teknisluontoinen mutta kaukaisten aikojen ei pidä antaa hämärtää perusasiaa kysymys on tulevien sukupolvien vastuista joita emme saa kohtuuttomasti lisätä pidetään kiinni nyt päätettävästä esityksestä

puhemies kiitos tästä mahdollisuudesta joo kysyttiin useampaankin otteeseen viimeinen kerta arvoisat edustajat siksi tämä tehdään että lainaohjelmaa ei pitäisi enää jatkaa ei pidentää ja jotta se on sellainen että kreikka pystyy tätä hoitamaan mutta kun se on kiinni kreikan päättäjistä tulevina vuosina kreikan hallituksesta kreikan taloudesta niin luvata kaikki on tehty euroryhmän puolesta ja suomi on siinä osallisena että tämä olisi viimeinen lainaohjelman pidennys

arvoisa puhemies eu eliitille euro on enemmän poliittinen projekti kuin taloudellinen asia euron projekti on osoittanut eun johtajien kyvyttömyyden nytkin suomessa sipilän hallitus tai paikalla oleva valtiovarainministeri orpo istuu jalat tutisten kädet ristissä toivoen etteivät etelän euromaiden kriisit laukea päälle ennen vaaleja jos niin kävisikin varmaan hallituksella on selitykset takataskussa jo valmiina valtiovarainministeri orpo on alkanut hallituskumppanien kanssa puhua muunneltua totuutta ja vienyt sen niin pitkälle että he hehkuttavat kreikan olevan kuivilla ja suomen saavan rahansa takaisin tämä härski esitys alkoi jo viime juhannuksena suomi ei saa rahojaan takaisin vaan seuraa helpotuksia toisensa perään kreikan julkisen talouden velka oli viime vuonna yhä sataseitsemänkymmentäkahdeksan pilkku kuusi prosenttia muiden etelän euromaiden taloudet kriisiytyvät myös näillä näkymin seuraavana no jo kriisiytynyt italia euroalueen ongelmat eivät siis katoa minnekään vaan kriisi puhkeaa taas milloin se on vain ajan kysymys suomen pitää varautua siihen että euroalue kaatuu tilanne voi eskaloitua nopeasti joten valmistautuminen olisi tärkeää euroalueen yhteisten velkojen takaisinmaksu siirtyy aina vain kauemmas ja kauemmas tulevaisuuteen nyt puhutaan siitä että ervvn varainhankinnan takausten on oltava voimassa vuoden kaksituhattakahdeksankymmentäkaksi loppuun asti vuoden kaksituhattakahdeksankymmentäkaksi loppuun asti kuinka moni meistä on sitä loppua näkemässä täällä suomalainen lainaa nyt rahaa ja federalistit koijaavat että lastenlapset näkevät takaisinmaksun federalistien harjoittama epäisänmaallinen politiikka on tehnyt euroopasta kaaoksen ja haavoittuvan me tarvitsemme kansallismielisten puolueiden nousua että rakas eurooppamme saadaan takaisin jaloilleen ja kansakunnat itsenäisiksi kannatan edustaja kankaanniemen tekemää epäluottamuslause esitystä

kun on kuunnellut kymmenen eduskuntapuolueen puheita yhdestoista puolue ei tainnut osallistua keskusteluun niin voi todeta että jokainen puolue oli mielestään toiminut alusta loppuun johdonmukaisesti oman linjansa mukaisesti rehellisesti sanottuna varmaan jokainen puolue on tehnyt virheitä mutta pyrkinyt toimimaan myös parhaan ymmärryksensä ja kykynsä mukaan kaikissa tilanteissa tavallaan mielenkiintoista minusta on se että toiset puolueet puolustavat edelleen sitä linjaa jota ovat pitäneet toiset yrittävät unohtaa kokonaan sen mitä ovat tehneet nykyiset perussuomalaiset ovat tehneet melkoisen kuperkeikan moneen kertaan ensin he vastustivat ennen vaaleja jyrkästi kaikkia mahdollisia paketteja euroalueella luvattiin että ei senttiäkään kreikkaan jos kaksi kuukautta siitä meni ja perussuomalaiset hyväksyivät kreikka kolmosen joka ikinen perussuomalainen sekä nykyinen että entinen äänesti tämän paketin puolesta ja on turha sanoa että silloinen johto sillä te jatkoitte sen johdon alaisuudessa yli kaksi vuotta mukisematta äänestitte myös jokaisen perusturvaleikkauksen puolesta jokaisen indeksijäädytyksen puolesta jokaisen lääkekorvausten heikennyksen puolesta silloin ei tätä mutinaa tullut mutta nyt on ihan kuin olisi uudestaan synnytty kaikki on taakse jäänyt mitä on tehty sen sijaan vasemmistoliitto edelleen kertoo mitä on tehnyt on osasta toiminnasta ylpeä osasta voidaan todeta että ei mennyt aivan sillä tavalla kuin itse toivoimme jos ajatellaan tätä pidempää historiaa niin ensinnäkin ensimmäisen kerran tämä kreikan tilanne kun kreikasta nyt puhutaan niin siellähän on todella neljäkymmentä vuotta sotilasjuntan kukistumisesta lähtien eräs muuten toivoi sotilasjunttaa takaisin kaduille kreikkaan kaksi puoluetta johtanut maata luonut korruptoituneen järjestelmän hyvä veli järjestelmän järjestelmän jossa veroja kierrettiin veroja ei tarvinnut maksaa ja tämä ajoi kreikan siihen tilanteeseen jossa se oli kaksi puoluetta vuoron perään tandemina johti maata

kreikan talouden tilanteen parantumaan muistan vaan kuinka täällä pidettiin vastuuttomana sitä että vasemmistoliitto tuki alexis tsiprasia ja syrizaa kreikan johtoon nyt täällä kaikki ovat kiitelleet miten kreikan talous on parantunut

silloinen pääministeri vanhanen kehui että se on hyvä bisnes me saamme hyvän koron tälle rahalle silloin me sanoimme jo että näitä rahoja ei tulla näkemään ja itse asiassa sen me sanomme edelleenkin niitä rahoja ei tulla näkemään sen jälkeen kreikka kakkosessa oli sijoittajavastuu joka oli meidän toinen päävaatimuksemme kaikille paketeille äänestimme myös irlanti pakettia ja portugali pakettia vastaan koska niissä ei ole sijoittajavastuuta kreikka kakkosen ongelma oli se että kreikka ykkösessä vanhasen hallituksen aikana tehdyssä paketissa oli jo pelastettu

pitää miettiä miten me huolehdimme siitä että demokratia toteutuu miten huolehdimme siitä että heikoimmassa asemassa olevat ihmiset eivät joudu maksamaan kaikkein kovinta hintaa kriisistä johon he ovat kaikkein vähiten itse syypäitä ja tässä täytyy sanoa vasemmisto ei onnistunut me yritimme sen lisäksi että vaadimme sijoittajavastuuta puhua ja vaatia sitä että huolehdittaisiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä näissä maissa mutta tässä emme onnistuneet niin hyvin euroopan kova linja ajoi läpi arvoisa puhemies koska tästä pitää oppia nimenomaan tästä jälkimmäisestä minkä nostin esille niin sen vuoksi kannatan edustaja uotilan tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies

joilla kreikkalaiset olisivat saaneet kohtalonsa omiin käsiinsä emmekä me sosiaalidemokraatit keksineet tätä havaintoa siitä että tämä talouskuriohjelma oli liian rajallinen itse asiassa se oli imfn eli eli kansainvälisen valuuttarahaston omaa itsekritiikkiä tästä ohjelmasta jota he olivat itse panemassa liikkeelle ja siltä osin se epäonnistui siksi onkin tärkeää tehdä yksi tarkennus kun me puhumme kreikan veloista puhumme tosiasiassa ranskan saksan ja britannian pankkien veloista vuoteen kaksituhattakolmetoista mennessä maksetuista kahdestasadasta miljardista lainaeurosta puolet ei edes käväissyt kreikassa vaan palautui välittömästi bumerangina takaisin saksalaisten ranskalaisten ja brittiläisten keinottelijapankkien tileille suurin osa tästä puolikkaastakin jäi pankkeihin samalla kun kreikka ja nimenomaan kreikan kansa pantiin tähän kiristyspenkkiin eurooppalaisen siis myös suomalaisen veronmaksajan eurosta päätyi asunnottomaksi joutuneen kreikkalaisen avuksi vain kaksikymmentäkolme senttiä joten tämä kärsimys on niin suurta että ainakaan itseni ei tee mieli heristää opettavaisesti sormea kenellekään ja kiitän ministeri orpoa ja hänen edeltäjäänsä ministeri stubbia jotka ovat kyllä hyvin oivaltaneet sen inhimillisen hinnan jonka kreikkalaiset ovat tästä ohjelmasta maksaneet ja myöskin jaan sen ihailun siitä sitkeydestä ja sisukkuudesta jolla siitä on suoriuduttu pankkien suojeleminen oli syy miksi

kreikan lainajärjestelyssä kaksituhattakymmenen ei noudatettu sijoitusvastuuta kuten markkinataloudessa pitäisi eli se joka rahastaa riskit myös maksaa riskeistä kun ne laukeavat ja nyt käsillä oleva ervv takaus pohjautuu tuohon pankkipelastuslainaan sittemmin suomen hallitus on ankkuroinut yhteisten rakenteiden pääperiaatteeksi sijoittajavastuun ja tästä kiitos myös valtiovarainministeri orpolle ja hänen joukkueelleen sittemmin kriisimaiden lainoitus on keskitetty evm mekanismiin ja tietenkin euroopan keskuspankki on valtavilla tukiostoilla hankkinut jäsenmaiden velkakirjoja arvoisa puhemies italian vastuutonta finanssipolitiikkaa on tänään salissa moni paheksunut ja kuten kerroin kävimme suuren valiokunnan delegaatiolla vierailulla roomassa kuukausi sitten tapasimme ministerin ja korkean valtiosihteerin ja huoli talouspolitiikasta vain syveni miten siis käy pankkiunionin kun italia oli jo valmiiksi ongelmallisin jäsen valiokunnan kuulema asiantuntija tokaisi tylysti pankkiunioni on kuollut näin siis käy kun kansallinen itsekkyys ylittää yhteisen vastuuntunnon tulee mieleen se vanha vitsi liikennetutkimuksesta sen mukaan yhdeksänkymmentäviisi prosenttia autoilijoista kannattaa joukkoliikennettä muille vastaavasti jotkut eu maat edellyttävät yhteisvastuuta muilta italian hallitus ei esitä vähääkään harrastusta yhteisiin vastuisiin ja keskinäiseen solidaarisuuteen sama pätee toivottavasti myös toisinpäin mitä tiukemmin suhtaudumme yhteisvastuuseen sitä rakentavammin sitten luomme keskinäisiä vakuutusmenettelyitä varautumista riskeihin ilman tulonsiirtoja emme rehvastele yhteisvaluutalla mutta ajattelemme vastuulla ajattelemme kokonaisuuden etua

luvulla joka näillä näkymin on taloudellisesti epävakaampi ja kuoppaisempi kuin nyt ministeri orpo edetäänkö niiden kanssa jotka kykenevät ja haluavat

arvoisa herra puhemies yhteisvaluutta asia on varmaan niitä eniten keskusteltuja asioita tässä talossa kun suomi liittyi euroon vuoden kaksituhattakaksi alusta ja muutama vuosi ennen sitä tähän tilivaluuttaan mukaan niin sehän tarkoitti valtavaa muutosta meidän koko suomalaisessa yhteiskunnassa jo silloin kun tätä päätöstä valmisteltiin tässä talossa käytiin poliittista keskustelua ja muistan muun muassa silloisen ja edelleen kansanedustajan vaativaa tehtävää hoitavan mauri pekkarisen vahvoja puheenvuoroja hänen viestinsä silloin oli hyvin selkeä eurossa on vakava valuvika se oli ihan selvä viesti silloin ja se viesti ei ei ole kyllä osoittautunut vääräksi se valuvika näkyy edelleen ja kun keskustelemme tänä päivänä ja ja ehkä syytämmekin joitakin kenen vika niin perusasia tässä vianetsinnässä kuitenkin kun on kerran rakennettu talo jolla on huono kivijalka niin syytetäänkö sitten niitä talorakentajia aivan sama kuin syytettäisiin palokuntaa siitä kun joku on sytyttänyt tulipalon että sammutatte väärin siitähän tässä on kysymys kun euroon liittyi sellaisia maita välimeren maita muun muassa jotka saivat euron kautta ihan vapaan täydellisen luottoluokituksen viiden tähden luottokelpoisuuden ja rajattomasti rahaa niin siinä nyt sitten elämme tänä päivänä näitä laskuja maksamassa euromaat velkaantuvat hullun lailla ja tämä kuuluisa lehman brothersin kriisi kaksituhattakahdeksan syksyllä niin ei se lehman brothersin vika ollut sen kyseisen amerikkalaisen pankkiiriliikkeen että tämä kriisi alkoi euroopassa kyllä euroopan pankit olivat luotottaneet antaneet erilaisia luottoja eri puolille eurooppaa eri puolille maailmaa aivan hillittömästi ja valtiot olivat velkaantuneet yritykset olivat velkaantuneet kaikki olivat korviaan myöten velassa ilman lehman brothersiakin kriisi olisi tullut aivan varmasti se nyt vain sattui samaan aikaan ja sai siitä nimen tämä koko euroalueen kriisi valtavat valtavat pankkivelat sen me tiedämme siitä ei liene tässä paljon erimielisyyttä kun kreikan kriisi alkoi niin silloin luotiin euroopan vakausmekanismi evm ja sitten tämä ervv jota tänään käsittelemme ja on syytä muistaa se että kun näillä mekanismeilla pelastettiin kreikkaa niin eihän siinä kreikkaa pelastettu eikä kreikkalaisia ja brittien pankkeja jopa brittien ja saksalaisten pankkeja niitähän tässä pelastettiin kreikan kansa oli siinä vain välillinen eräänlainen välikappale on totta että kreikan poliitikkojen ja kreikkalaisten päättäjien ja pankkiirien vika oli se että holtittomasti jaettiin luottoja totta kai siinä on vastaanottajankin vika ei se ole vain lainanantajan vika mutta kun lainoja jaetaan niin kyllähän pankillakin on siitä vastuu ei se voi antaa semmoista rahaa maailmalle jonka se tietää lähtötilanteessa olevan sellaista rahaa jota ikinä ei saa takaisin elikkä tässä tilanteessa ei kysymys kreikan kriisistä ollutkaan vaan kysymys oli siitä ja brittien pankkeja se on aivan totta joka sana edustaja harakka te viisaana maisterina tiedätte tämän paremmin kuin minä ei tarvinne enää sen pitemmälti perustella ja kun katsoo sitten esimerkiksi deutsche bankin tilannetta se on aika mielenkiintoinen vuonna kaksituhattakuusitoista deutsche bank oli niin vakavissa vaikeuksissa että se olisi kaatunut ellei saksan johtaja angela merkel olisi ojentanut vahvaa kättään ja sanonut että kyllä deutsche bank pystyssä pidetään kaksituhattakuusitoista deutsche bank oli menossa polvilleen tämä on kiistämätön tosiasia jos ette puhetta usko niin tutkikaa tietolähteistä löytyy selvät merkit mitä on tapahtunut kaksituhattakuusitoista syksyllä angela merkel pelasti deutsche bankin joutumasta rahoitusvaikeuksiin ja kuten tiedämme kaikki rahoitusmaailmassa kun luotto pankkiin menee niin se on sitten menoa siihen loppuu rahaliikenne ja siihen loppuu kaikki elikkä kun tässä nyt puhutaan jonkun kreikan kohtalosta kannattaa muistaa mistä tässä on kysymys kaikki isot pankit euroopassa ja maailmassa ovat korviaan myöten ottaneet hirvittäviä riskejä ja sen riskin kanssa tänään elävät mikä sitten lääkkeeksi kun reaalitalous on vain kymmenesosan siitä mitä finanssimaailmassa pyörivä velka ja rahasumma on niin jokainen järkevä ihminen ymmärtää että ei ole mitään mahdollisuutta reaalitalouden kautta hoitaa pankkien riskejä se on täysin mahdoton tehtävä tämän takia arvoisa puhemies toivon tässä keskustelussa sitä että tunnustamme tosiasiat ja jos jos syytöksiä esitämme niin on hyvä kuitenkin ne perusasiat tunnustaa miksi tähän tilanteeseen jouduttiin lopuksi arvoisa puhemies kun eurooppalaista pankkimaailmaa nyt tervehdytetään ja on pankkiunionia rakennettu koko ajan niin sinne ollaan rakentamassa vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakaksikymmentä kolme kriisirahastoa jotka ovat kooltaan viisikymmentäviisi miljardia euroa jokainen järkevä numeroita ymmärtävä ihminen tietää sen että viidelläkymmenelläviidellä miljardilla ei kyllä hoideta minkään eurooppalaisen pankin ongelmia ehkä yksi muttei enempää

tähän keskusteluun varattua aikaa on nyt jäljellä neljä minuuttia

mutta myönnän vielä edustaja löfströmille puheenvuoron ja sitten aivan lyhyen kommentin minuutin verran ministerille ja sitten siirrytään eteenpäin

kolmantena asiana on pääministerin ilmoitus kehityspolitiikan tulosraportista kaksituhattakahdeksantoista ulkomaankauppa ja kehitysministeri anne mari virolaisen puheenvuoron jälkeen myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja yhden tai kahden minuutin mittaisia vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa viidennellä painikkeella asian käsittelyyn varataan aikaa yksi pilkku viisi tuntia

arvoisa herra puhemies nyt käsittelyssä oleva suomen kehityspolitiikan tulosraportti on tärkeä etappi tämän hallituskauden kehityspolitiikalle keväällä kaksituhattakuusitoista hyväksytyssä kehityspoliittisessa selonteossa valittiin neljä painopistettä joilla tuetaan kestävän kehityksen agenda toimintaohjelman toteuttamista sitouduimme myös uudistamaan kehitysyhteistyön toimintatapoja ja tulosten seurantaa sekä raportoimaan eduskunnan kehityspolitiikan tuloksista tämä tulosraportti tuo ensimmäistä kertaa yhteen eri ohjelmissa ja kumppanuuksissa saavutetut tulokset raportti arvioi työn onnistumista ja haasteita sekä sisältää tärkeitä havaintoja siitä mihin kehityspolitiikkaa on tulosten aikaansaamiseksi viisasta kehittää raportti esittää kuusi suositusta joista osa keskittyy menestyksen resepteihin ja osa kehittämishaasteisiin on tärkeä huomata että raportoidut tulokset ovat suomen pitkäjänteisen kehityspolitiikan tuloksia kehityspolitiikassa toimeenpano sekä tulosten ja vaikutusten synty on huomattavan pitkäjänteistä tässä raportissa käsitellään vuosien kaksituhattaviisitoista viiva kahdeksantoista aikana raportoituja tuloksia huomionarvoista on että useat ohjelmat on aloitettu aiemmilla hallituskausilla jopa vuonna kaksituhattakuusi uutta on katsaus nimenomaan tuloksiin ja vaikutuksiin ei vain varojen käyttöön ja kohdistamiseen numeerisen tulostiedon rinnalla kerrotaan niin laadullisista tuloksista kuin politiikkavaikuttamisen tuloksista raportti asettaa suomen kehityspolitiikan ja sen rahoittaman kehitysyhteistyön osaksi laajempaa kestävän kehityksen eteen tehtävää työtä yksin kehitysyhteistyöllä ei maailmaa muuteta paremmaksi vaan johdonmukaisella tuella eri politiikan osa alueilta ja toimijoilta

naisten ja tyttöjen asema ja oikeudet ovat kehityspolitiikkamme tärkein prioriteetti tulosraportti osoittaa että vuodesta kaksituhattaviisitoista vuoteen kaksituhattakahdeksantoista suomen kahdenvälisen yhteistyön tuella on raportoitu noin puolentoista miljoonan naisen ja tytön saaneen seksuaali ja lisääntymisterveyspalveluja

haavoittuvimmassa asemassa oleville kehitysyhteistyövaroin tuetaankin sekä ilmastonmuutoksen ehkäisyä että ilmastonmuutokseen sopeutumista kehityspolitiikkamme neljännessä painopisteessä luonnonvarojen kestävässä käytössä ilmastonmuutos liittyy oikeastaan kaikkeen tulosraportti kertoo ilmastotyön vaikuttavuudesta suomi on ollut mukana kehittämässä maailman suurinta päästökauppajärjestelmää kiinassa ja hiiliveron toimeenpanoa etelä afrikassa ruokaturvan ja pienviljelijöiden tukemisen saralla yli kaksi miljoonaa ihmistä on hyötynyt kansalaisjärjestöjen ja lähes kaksi ja puoli miljoonaa ihmistä kahdenvälisen yhteistyön kautta luonnonvarojen kestävän käytön piiriin on saatu kansalaisjärjestöjen muun muassa wwfn ja siemenpuun kahdenvälisen yhteistyön muun muassa keniassa laosissa tansaniassa ja sambiassa sekä finnfundin toimin yli kolme miljoonaa hehtaaria merkittävä osa globaalista ilmastotyöstämme tapahtuu maailmanlaajuisen ympäristörahaston ja vihreän ilmastorahaston kautta suomen omista kehityspolitiikan finanssisijoituksista merkittävä osa kohdistetaan ilmastotoimiin muun muassa maailmanpankin kansainvälisen rahoitusyhtiön ifcn alaisuuteen perustamamme ilmastorahaston sekä finnfundin kautta finanssisijoitusten tuloksia voidaankin sitten esitellä seuraavalle eduskunnalle

tulosohjauksella muovaamme toimintaa sen pohjalta mitä opimme ja havaitsemme tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta raportin johtopäätöksistä kolme ensimmäistä kertoo onnistumisten pohjalta tärkeitä reseptejä hyvien tulosten saamiselle ensiksi kannattaa keskittää resursseja tärkeimpiin tavoitteisiin ja teemoihin kun voimavaroihin yhdistyy asiantuntemus ja vaikuttamistyö saadaan parhaita tuloksia aikaiseksi toiseksi yhteiskunnalliset muutokset tapahtuvat hitaasti ja tavoitteisiin päästään parhaiten pitkäjänteisellä työllä kolmanneksi kannattaa toimia suomen keskeisten arvojen pohjalta muun muassa tasa arvon seksuaali ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien osallisuuden sekä syrjimättömyyden puolustajia on aivan liian vähän arvoihin pohjautumalla saamme roolia ja tuomme lisäarvoa ja sitä kautta myös tavoiteltua vaikuttavuutta

tämä kokonaisvaltaisen tuen ja nopeamman reagoinnin tarve koskee sekä kansainvälistä yhteisöä kokonaisuudessaan että euta ja meitä suomea toiseksi meidän on jatkettava kehitysyhteistyön toteutuksen ja kehitysrahoituksen uudistamista saavutettujen tulosten kestävyyden varmistamiseen ja tulosohjauksen panostetaan tiedämme myös että julkinen raha ei tule koskaan riittämään maailman kehitystarpeisiin lahjamuotoista tukea täydentävää ja yksityistä rahoitusta liikkeelle saavaa innovatiivista kehitysrahoitusta kannattaa hyödyntää jatkossakin ja kolmanneksi meidän on toimittava kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen tavoitteita edistetään niin suomen ulko ja turvallisuus kehitys ilmasto energia kuin kauppapolitiikallakin myös kehitysyhteistyön eri muotojen synergiaa on hyvä vahvistaa arvoisa puhemies toivon eduskunnan kiinnittävän tämän raportin johtopäätöksiin huomiota sillä ne nojaavat kattavaan analyysiin siitä mitä tuloksia syntyy sekä myös huolelliseen pohdintaan siitä mitä vahvuuksia ja kehittämistarpeita vaikuttavuuden kannalta on

arvoisat edustajat myönnän tämän ensimmäisen debattikierroksen niin että siinä noudatetaan pyyntöjärjestystä ja niin että jokaisesta ryhmästä yksi edustaja saa ensiksi puheenvuoron kahden minuutin vastauspuheenvuorona ja sen jälkeen siirrytään yhden minuutin puheenvuoroihin

edustaja väyrynen kaksi minuuttia herra puhemies on valitettavaa että pääministeri paikalla täällä vastaamassa vastaamassa kysymyksiin jotka koskevat hänen ilmoitustaan kehityspolitiikasta kehityspolitiikan tulosraportissa sipilän hallituksen toteuttamat määrärahojen leikkaukset hädin tuskin mainitaan kuitenkin ne ovat ratkaisevalla tavalla heikentäneet suomen kehityspolitiikan tuloksellisuutta edellisen vaalikauden lopulla suomi oli jo saavuttamassa

määrärahojen leikkaaminen heikentää siten myös maamme vaikutusvaltaa kansainvälisessä kehityspoliittisessa yhteistyössä kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen ja maahanmuuttokriisi ovat olleet erityisen huono yhdistelmä maahanmuuttoon voidaan tehokkaimmin vaikuttaa puuttumalla muuttoliikkeen juurisyihin ja tukemalla pakolaisleirien toimintaa määrärahojen leikkaaminen on heikentänyt suomen mahdollisuuksia rahoittaa niihin liittyviä hankkeita ja toimintaa olemme menettäneet tältäkin osin myös mahdollisuuksiamme vaikuttaa muiden maiden ja monenkeskisen yhteistyön toteuttamaan kehityspolitiikkaan syksyllä kaksituhattaviisitoista juha sipilän johtama hallitus teki saman virheen kuin angela merkelin johtama hallitus saksassa rajat avattiin mittavalle muuttoliikkeelle suomi olisi voinut palauttaa osittaiset rajatarkastukset kuten saksan ja itävallan hallitukset olivat jo tehneet ja kuten muut pohjoismaat tekivät hieman myöhemmin kun tätä ei tehty on syntynyt mittavia kustannuksia ja nämä turvapaikanhakijoiden aiheuttamat kustannuksethan on rahoitettu osittain kehitysyhteistyömäärärahoista mikä on vähentänyt kehitysmaihin suuntautuvaa apua nyt on nopeasti ryhdyttävä jälleen lisäämään kehitysyhteistyörahoitusta ja parantamaan sen laatua niin että tehokkaasti poistetaan köyhyyttä ja edistetään kestävää kehitystä

arvoisa puhemies yli kahdensadan miljoonan tytön ja naisen sukuelimet on silvottu kaksitoista miljoonaa lasta päätyy avioliittoon vuosittain kaksisataaneljätoista miljoonaa naista ei saa haluamaansa ehkäisyä useissa maissa tyttöihin ja naisiin kohdistuu laajaa syrjintää ja väkivaltaa nimenomaan sukupuolensa vuoksi ja nämä äsken mainitsemani olivat vain muutamia erittäin surullisia lukuja näihin tilastoihin liittyen kuten ministeri virolainen jo äsken esittelypuheenvuorossaan mainitsi kuluneella vaalikaudella suomi nosti naiset ja tytöt kehityspolitiikan kärkeen ja erittäin tärkeä edistysaskel tasa arvon kehittämisessä ja edistämisessä painopisteen rahoitus kuitenkin väheni noin neljäkymmentä prosenttia osana kehitysyhteistyön määrärahaleikkauksia tässä ei ole mitään järkeä sanojen tulee aina vastata tekoja tyttöjen oikeuksien edistämisessä on on kyse paitsi tasa arvosta myös kokonaisten yhteisöjen ja yhteiskuntien kehityksen avaimista

pitää nimenomaan naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämistä parhaana tapana vähentää globaalia eriarvoisuutta jätämme tytöt syrjään maailmamme hukkaa puolet potentiaalistaan ja tähän meillä ei todellakaan ole varaa tyttöjen ja naisten oikeuksien tulee olla kehityspolitiikan painopiste myös ensi hallituskaudella ja samalla on varmistettava riittävä rahoitus ohjaus ja seuranta lisäksi sukupuolten tasa arvo on tärkeä huomioida kehityspolitiikassa läpileikkaavasti jotta kaikki tehty kehitysyhteistyö pyrkisi purkamaan ahtaita sukupuolirooleja ja syrjintää ja saamaan aikaiseksi kestävää muutosta naisten ja tyttöjen asemassa

arvoisa puhemies ensin on syytä kiittää ministeriä siitä että tällainen tulosraportointi on nyt lähtenyt liikkeelle tämä on hyvä dokumentti ja hyvä työkalu myös niitä epäileviä tuomaita vastaan joita silloin tällöin tulee turuilla ja toreilla vastaan jotka ajattelevat että kehitysyhteistyörahat menevät niin sanottuun kankkulan kaivoon kun tässä käydään läpi näitä tuloksia ja sitä mitä rahoilla on saatu aikaan niin tämä on hyvin vakuuttava raportti mutta sitten vähän negatiivisempia asioita samoin kuin edelliset puhujat otan ensin esille määrärahakehityksen on on tietynlainen häpeä että ensi vuoden menoarviossa kehitysyhteistyövarat ovat siellä nolla pilkku neljän tasolla se ei ole pohjoismaista tasoa se ei oikein ole edes hyvää eurooppalaista tasoa kun tiedetään kaikki ne haasteet joita meillä on edessämme ja viittaan juuri juurisyihin alkusyihin sotiin konflikteihin ilmastonmuutokseen jotka ovat sitten osaltaan tuottaneet pakolaisuutta olisi tehokkainta vaikuttaa suoraan siellä alkulähteillä myöskin tuen osuus köyhimmille maille ja kaikkein haavoittuvimmille on valitettavasti laskenut kehitysyhteistyössä ymmärrän että kun tulee näitä uusia rahoitusinstrumentteja ja ja yritetään edistää yrittäjyyttä ja työtä ja näin poispäin niin sitä on vaikea edistää näissä kaikkein köyhimmissä maissa mutta meidän pitäisi kuitenkin pitää nämä

omassa tähtäimessämme kaikkein tärkeimpinä avunsaajina myöskin kansalaisjärjestöjen osalta on valitettavasti käynyt niin että tukea on leikattu samaan aikaan kuin on todettu että kansalaisjärjestöt ovat usein se tehokkain keino saada apua perille ja myöskin toimia kaksisuuntaisesti niin että kun meillä

näissä kehitysmaissa esimerkiksi alkuperäiskansakysymykset ympäristökysymykset eivätkä ne ole yksiselitteisiä niin kansalaisjärjestöjen kautta usein saamme joskus heikkoja signaaleja ja joskus vahvoja signaaleja siitä mitä voisi tehdä paremmin ja missä ehkä konfliktien alkusyyt näissä ovat näissä ovat ja aivan viimeisenä asiana arvoisa puhemies pitkäjänteisyys kehitysyhteistyön pitäisi olla pitkäjänteistä ja projektien yltää myöskin hallituskausien yli niin ettei niitä tarpeettomasti katkaista tai leikata

arvoisa puhemies kiitos ministerille tämän tulosraportin antamisesta eduskunnalle muistaisin että edellytys suomen kehitysyhteistyön tulosten raportoinnista tehtiin jo vuonna kaksituhattaneljätoista kun timo soini oli ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana mutta kiitos valtioneuvostolle tämänpäiväisestä ryhmä katsoo että on osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja sen tuloksilla edesautetaan suomen ulkopoliittisia tavoitteita raportista voimme lukea että suomen kehitysyhteistyöpolitiikka on tuloksellista ja että sen toimeenpano on tällä hallituskaudella tehostunut suomellahan on tällä hallituskaudella ollut erittäin hyvät kehityspolitiikan painopisteet painopisteet kuten ministeri mainitsi joista tärkeimmäksi vielä

suomen tuella on myös saatu yritystoimintaa katsoin että yli kuusisataatuhatta pienyrittäjää on päässyt rahoituspalveluiden piiriin se mikä tässä tulosraportissa ja kehityspolitiikan tuloksellisuuteen pyrkimyksessä pyrkimyksessä on merkittävää on se että kun saamme tietoa tuloksista voimme ohjata resursseja sinne missä niitä tarvitaan ja tehdä vähemmällä enemmän

tuloksia on tarkasteltava eri tasoilla ja ajanjaksoilla ja niiden syntyyn vaikuttavat todella lukuisat tekijät erittäin hyödyllinen muistutus tässä raportissa ellei jopa hätähuuto liittyy ilmastorahoituksen riittämättömyyteen ja erityisesti kehitysmaiden sopeutumiseen liittyviin toimiin jos kestäviä tuloksia halutaan saavuttaa samalla raportti kuvaa hyvin miten suomi on pystynyt kasvamaan energiasektorilla erityisesti finanssisijoitusten ja finnfundin turvin investointien kanavointi kestäviin kohteisiin on aivan välttämätöntä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan olenko tyytyväinen näihin raportin tuloksiin kyllä erittäin monin paikoin olen ja haluan niitä ehdottomasti lisää myös jatkossa läpi kehitysyhteistyön kentän on hankalaa nostaa esille jotain erityistä tulosta ylitse muiden mutta kansalaisjärjestöjen humanitaarisen vammaistyön tulokset ansaitsevat kyllä erittäin vahvan kiitoksen ja erityismaininnan lisäksi raportti tuo esiin laajemminkin kansalaisjärjestöjen erityisesti evaluoitujen ohjelmatukijärjestöjen saavuttamat tulokset ja antaa niille niiden ansaitseman tilan ja arvostuksen samanaikaisesti on hyvä tiedostaa kehitystarpeet erityisesti läpileikkaavien teemojen tasa arvon ilmaston eriarvoisuuden raportoinnissa sekä tulostiedon rajoitteet jotka kuvaavat usein määriä eivät vielä laadullista tai laajempaa sosiaalista muutosta raportissa viitataan usein myös ulkoisiin ja sisäisiin arviointeihin tämäkin on erittäin tervetullutta ehkä toivon että raportissa myös selvemmin kerrotaan mitä suosituksista seuraa suomen kannattaa keskittää riittävät resurssit tärkeimpien tavoitteiden saavuttamiseen ja turvata ne kasvattamalla kokonaisrahoitusta nolla pilkku seitsemän ja nolla pilkku kaksi tavoitteiden mukaisesti
arvoisa puhemies tulosraportti osoittaa että suomen kehitysyhteistyö on tuloksekasta rahoille siis saadaan vastinetta raportti keskittyy kehitysrahoitukseen on kuitenkin muistettava kuten ministeri totesi että kehityspolitiikka on rahoitusinstrumentteja laajempi kokonaisuus jota tehdään esimerkiksi diplomatian kansainvälisen verotuksen rauhanturvaamisen kauppapolitiikan eu vaikuttamisen ilmastopolitiikan ja kaiken sen politiikan kautta joka vaikuttaa kehittyvien maiden kestävän kehityksen edellytyksiin ja maailman köyhimpien elämään kehityspolitiikan tavoitteiden on ohjattava näitä kaikkia politiikan sektoreita arvoisa puhemies kehitysyhteistyön tulokset ovat siis olleet hyviä mutta tuloksia ovat heikentäneet hallituksen valtavat rahoitusleikkaukset vasemmisto näkee että nyt kehitysyhteistyörahoitusta on nostettava välittömästi mielellään jo ensi vuonna on suunnattava päästöhuutokauppatulot takaisin ilmastorahoitukseen ja on luotava ja sitouduttava polkuun kohti nolla pilkku seitsemän prosentin bruttokansantuoteosuutta

mitata esimerkiksi järjestöt tekevät hyvää ja tuloksekasta työtä mutta kaikkea työtä esimerkiksi ihmisoikeuksien edistämiseksi on vaikea laittaa numeeriseen muotoon joissain hauraissa olosuhteissa hyvä tulos voi olla myös esimerkiksi se etteivät asiat mene huonompaan suuntaan

arvoisa puhemies haluan minäkin ensiksi kiittää ministeri virolaista siitä että että hän on tuonut meille tämän tulosraportoinnin ja saanut sen tehdyksi se on siinä mielessä erittäin erittäin myönteinen ja rakentava dokumentti koska vähän niin kuin edesmennyt kirjailija hans kirjassaan osoittaa ja politiikalla voidaan muuttaa maailmaa mikä viime aikoina ehkä liian usein on asetettu kyseenalaiseksi tulokset ovat huikeita mutta se tarkoittaa kuitenkin ihan niin kuin raportissa sanotaan että se edellyttää pitkäjänteisyyttä ja keskittymistä ja tietenkin tiettyä resursointia siinä mielessä raportti rehellisesti kertoo myös että että vuoden kaksituhattakuusitoista leikkaukset ovat vahvasti heikentäneet tuloksia etenkin tietyssä multilateraalisessa yhteistyössä kansalaisjärjestöjen yhteistyössä sekä heikentäneet osaamista siinä mielessä että henkilöstöresursseja on jouduttu vähentämään sekä julkisella puolella että kansalaisjärjestöissä mikä tietenkin on aika ikävä asia koska se vaikuttaa monta monta vuotta eteenpäin nyt on hyvä hetki vaikka olisi tietenkin toivonut että tämä olisi voinut tapahtua ennemmin sitoutua siihen että nostamme taas kehitysyhteistyövaroja mielestäni tällä hetkellä meillä on hyvä syy kysyä ovatko leikkaukset ja rahoituksen suuntaus kokonaan murentaneet meidän tuloksiamme ja siinä mielessä meidän täytyy nopeasti tehdä korjausliikkeitä olemme tällä hetkellä vasta yhdentenätoista eu maissa tässä kehitysyhteistyön tasossa ja ruotsin taso on yli viisi kertaa suurempi kuin suomen joten toivon että tämä on hyvä lähtölaukaus ja hyvä dokumentti myöskin seuraavalle hallitusyhteistyölle

tervetullut ja se kertoo vakuuttavalla tavalla siitä että suomessa osataan ja suomalaiset järjestöt ja henkilöt osaavat tehdä kehitysyhteistyötä tuloksekkaalla tavalla mutta se mikä tietysti on tässä surullista on se että laadun korostamisen ohella määrää on kuitenkin leikattu se tarkoittaa sitä että jos me emme olisi alussa lähteneet tällaiseen neljänkymmenen prosentin leikkaukseen meillä olisi osoittaa neljäkymmentä prosenttia enemmän ja itse asiassa meillä olisi vieläkin enemmän koska on myös muistettava että nämä leikkaukset saattoivat monet kansalaisjärjestöjen projektit suuriin vaikeuksiin ja siten myöskin heikensivät niiden laatua kun nyt tänä päivänä on muotia korostaa sitä että kehitysyhteistyötä erityisesti afrikan tukemista tarvitaan jotta voitaisiin vaikuttaa myös eurooppaan suuntautuvaan pakolaisuuteen ja muuttoliikkeeseen minusta olisi ihan hyvä jos tämä oivallus ymmärretään ja nimenomaan niissä tahoissa jotka ovat eniten vastuussa tästä suuresta leikkauksesta ja jotka nyt puhuvat siitä että ihmisiä on autettava siellä mistä he lähtevät liikkeelle tässäkin on tietysti muistettava että kyllä se muuttoliike jatkuu saattaa jopa kiihtyäkin kehityksen lähtiessä liikkeelle ennen kaikkea on kysymys myöskin ja konfliktien ennaltaehkäisyyn tarvitaan panostusta se on inhimillinen humanitäärinen kysymys jossa erittäin paljon on tehtävää ja lopuksi myöskin kun me tänä päivänä maailmassa joudumme puolustamaan monenkeskistä sääntöpohjaista yhteistyöjärjestelmää eri puolilta tulevia murentamisyrityksiä vastaan olisi tärkeää että tämä näkyisi myös

arvoisa puhemies kehitysbudjetit eivät ole olleet viime hallitusten kunniakkaimpia lehtiä päinvastoin ulkoasiainvaliokunta on joutunut ainakin kymmenen vuoden ajan korostamaan sitä että tähän on saatava käänne ja kehitysyhteistyövaroja on on lisättävä no nyt suhtaudun tähän tilanteeseen vähän optimistisemmin koska ministeri virolainen on selvästi ottanut tämän asian ohjelmaansa ja tämä raportti on siitä hyvä esimerkki nyt on todellakin muutoksen paikka me olemme noin puolivälissä verrattuna muihin pohjoismaihin jotka ovat jo tämän nolla pilkku seitsemän tavoitteen saavuttaneet tämä on todellakin tärkeää monestakin syystä en mene kaikkiin yksityiskohtiin mutta on todellakin välttämätöntä että sekä euroopan unionilla että kansallisvaltioilla on sellaista kehitysyhteistyötä joka luo luo elämisen edellytyksiä erityisesti sahelin alueelle ja sen eteläpuoliseen afrikkaan hieman pirullinen tässä on tietysti tilanne sen vuoksi että mitä paremmin suomessa menee sitä pienempi tämä prosentti on jos maassa menee huonosti nämä miljoonat antavat suuremman prosentin

puhemies on hyvä että eduskunta on saanut tämän raportin tutustuttavaksi ja keskusteltavaksi siitä näkyy selvästi että suomen kehitysyhteistyöllä on saatu hyviä tuloksia mutta kuten moni kollega on jo todennut niitä tuloksia ovat heikentäneet ne rajut määrärahaleikkaukset tämä hallitushan on tehnyt kaikkein suurimmat suhteelliset määrärahaleikkaukset kehitysyhteistyöhön ja luonnonsuojeluun ministeri painotti puheessaan ilmastoa edellisen hallituksen aikanahan meillä oli se politiikka että päästökaupan huutokauppatulot ohjattiin

hillintään ja ja siihen sopeutumiseen tästä on luovuttu mutta tähän pitäisi palata varsinkin kun päästökaupan huutokauppatulot kasvavat nyt kun hiilidioksiditonnin hinta päästömarkkinoilla kasvaa suomen pitäisi sen ohella että rahoitamme ilmastonmuutoksen hillintää muistaa myöskin velvoitteemme ilmastonmuutokseen sopeutumisen rahoittamisesta kehitysmaissa jotka kaikkein vähiten ovat ilmastonmuutosta aiheuttaneet
arvoisa

puhemies kehityspolitiikkaa koskeva tulosraportti oli kiinnostavaa luettavaa pitkäjänteisyys ja priorisointi ovat avainsanoja näissä rohkaisevissa tuloksissa joita raportti tuo esille maailma ei kenties tule valmiiksi näillä toimilla mutta paremmaksi kyllä raportti kirvoittaa kysymään ministeriltä myös pari kysymystä kun ilmastonmuutos on yksi väkeä liikkeelle laittava seikka onko puiden istuttamista esimerkiksi afrikan maihin jo mietitty käytäntöä suunnittelevalle tasolle ja tuntuisiko ministeristä vieraalta ajatus että kouluissa voitaisiin lisätä järjestelmällisesti kehitysyhteistyökasvatusta joka edesauttaisi nuoren kasvamista humaaniksi maailmankansalaiseksi

puhemies kiitos tulosraportista ja tästä keskustelusta yksi juurisyy köyhyyteen on väestönkasvu ja on hyvä että naisten asema lasten asema lukutaito lisääntymisterveys lisääntymisterveys tämänsuuntaiset asiat ovat vahvasti esillä suomen kehitysyhteistyöpolitiikassa koska ne ovat niitä keinoja joilla voidaan siihenkin asiaan vaikuttaa nimenomaan koulutus ja naisten asema siellä nousevat afrikan osalta meillä on vuosisadan loppuun mennessä ykn arvion mukaan pelkästään väestönkasvuna kolme pilkku viisi miljardia afrikkalaista enemmän kuin nyt mikä vastaa kuuttasataa suomen väkilukua ja sitä taustaa vasten jokainen ymmärtää että jos väestönkasvua ei saada aisoihin tulos on heikko ministeri puhui arvoista ja tämä raportti puhuu myös suomen arvoista kysyn jos kohdemaa ei sitoudu yhteisesti sovittuihin arvoihin voidaanko tukea harkita uudestaan viittaan tässä tansanian presidenttiin joka kehottaa kansaansa lisääntymään koska viisi lasta per nainen ei kuulemma riitä

arvoisa puhemies haluan myös kiittää ministeriä siitä että saamme tämän tärkeän raportin tänään käsittelyyn samalla on kyllä helppo yhtyä siihen ihmettelyyn joka täällä tiettyjen edustajien puheenvuoroissa on noussut esiin kuinka kevyesti tässä ohitetaan massiiviset leikkaukset kehitysyhteistyömäärärahoihin jotka hallitus kautensa alussa teki on äärimmäisen hienoa se että suomi on nyt nostanut naiset ja tytöt kehityspolitiikkansa tärkeimmäksi prioriteetiksi kuitenkin näitten massiivisten leikkausten seurauksena myös rahoitus tyttöjen ja naisten oikeuksille on laskenut peräti neljäkymmentäneljä prosenttia eli lähes puolet

liikkeelle on lähdettävä niin että tällä kaudella tehdyt leikkaukset perutaan
myönnän vielä debatin tässä vaiheessa minuutin mittaiset vastauspuheenvuorot edustajille paloniemi haavisto biaudet ja sarkkinen ja sitten ministerille hänen niin halutessaan vaikkapa kaksi minuuttia

arvoisa puhemies tulokset edellyttävät linjan säilymistä ja ja resurssien kasvattamista siellä missä hyviä tuloksia on saatu aikaan tämä on selvää maaohjelmien ja kumppanuuksien lisäksi tähän tulee lukea myös kansalaisjärjestöjen tulokset samalla on käytettävä monipuolista harkintaa erityisesti haurailla alueilla ja ihmisoikeustyössä joissa tulokset todella ovat kovan työn takana raportin viimeinen johtopäätös on erittäin arvokas se kiteyttää hyvin niin sanotun johdonmukaisuuden ajatuksen kestävän kehityksen tavoitteita tulisi edistää entistä vahvemmin kaikessa suomen toiminnassa ja eri politiikoilla ei vain kehityspolitiikalla ja tämä on tärkeä päätelmä joka tulisi ehdottomasti huomioida eri politiikka alojen suunnitelmissa paljon entistä tarkemmin
arvoisat edustajat äsken lukemaani listaan tulivat vielä puheenvuoropyynnöt edustajilta hakkarainen ja satonen koska he eivät ole käyttäneet vielä yhtään puheenvuoroa myönnän myöskin ne ja sitten on ministerin vuoro

arvoisa puhemies kun miettii suomen vahvuuksia nimenomaan kansalaisjärjestöpuolella niin mielestäni edustajat paloniemi ja karimäki toivat hyvin esiin sen miten ainutlaatuista työtä olemme tehneet vammaisten oikeuksien edistämisessä entinen kollegamme kalle könkkölä joka täällä salin takaosassa aikanaan istui omisti elämäntyönsä juuri tälle vammaisten oikeuksien vammaisten lasten oikeuksien edistämiselle kuin kaikkien vammaisten oikeuksien edistämiselle se on aivan ainutlaatuista työtä jossa suomi voisi näyttää mallia se kertoo myöskin meidän omasta ihmiskäsityksestämme paljon ja kertoo siitä myönteisesti ympäristön osalta ministeri mainitsi jo wwfn ja siemenpuun ja näiden tekemän tärkeän työn olisin vielä ottanut sitten ihmisoikeustyön kios säätiön työn ja myöskin demon työn eli tämän puolueiden yhteisen demokratiaelimen työn joka on pystynyt tukemaan sitten demokraattisia prosesseja monissa maissa mielestäni näistä pystytään kehittämään myöskin vielä parempia suomalaisia vahvuuksia

puhemies raportti sanoo mielestäni mielenkiintoisesti että parhaat tulokset saadaan silloin kun tällainen rahoitus koplataan yhteen poliittiseen dialogiin esimerkiksi silloin kun rakennetaan kansallisia opiskelu tai koulutusjärjestelmiä me olemme silloin onnistuneet parhaiten kun olemme näiden projektien kautta pyrkineet edistämään tasa arvoa osallisuutta ja syrjimättömyyttä kysynkin vaikka tämä rahoitusraamin nostaminen on tosi ensisijaista niin ennen kuin me olemme siellä nolla pilkku seitsemässä olisiko nyt syytä vaihtaa tätä fokusta niin että pystyisimme paremmin tavoittelemaan juuri näitä asioita joita minun mielestäni ei samalla tavalla näissä rahoitusinvestoinneissa pystytä tekemään tai konfliktien tilannetta niin viimeisen kymmenen vuoden aikana ja ihmisoikeuspuolustajien kohdalla tilanne on huonontunut me tarvitsisimme tällaista demokratiaa ja tällaista perusyhteiskunnan rakentamista erityisen vahvasti tällä hetkellä ennen kuin talouksia voidaan saada kuntoon

puhemies raportti kertoo että kehityspolitiikka tarvitsee pitkäjänteisyyttä ja minä toivon että me kaikki tässä salissa ja muistamme sen myös seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa arvoisa puhemies naiset ja tytöt ovat suomen kehityspolitiikan painopiste kuitenkin rahoitus painopisteelle on leikkaantunut radikaalisti ja on ongelmallista etteivät eduskunnan hyväksymät painopisteet vaikuta suoraan rahoitukseen tätä painopisteiden ja rahoituksen

arvoisa puhemies onpas täällä nättejä juttuja kehitysavusta mutta toisenlainen näkökanta ulkoasiainneuvos eläkkeellä oleva suurlähettiläs matti kääriäinen on kirjoittanut kirjan kehitysavun kirous hän on ollut neljäkymmentä vuotta kehitysapuyhteistyössä ja sanoo että yksi prosentti menee perille tästä avusta luen siitä pätkän kehitysavun antaminen köyhille maille ei ole ole johtanut niihin tavoitteisiin jotka sille alun perin asetettiin äärimmäinen köyhyys on häviämässä lähinnä sellaisissa maissa joille kehitysapua ei ole annettu vaikka virallinen propaganda toista väittääkin monissa maissa kehitysapu tukee paikallista eliittiä ei demokratisoitumista kaiken kukkuraksi kehitysmaista karkaa pääomia lähes kymmenen kertaa kehitysavun verran onko tämä herra kirjoittanut jotakin valetta tai jotakin muuta vai onko se

edustaja biaudet otti täällä esille ihmisoikeuspuolustajien aseman eri maissa siihen varmaan voi liittää myös toimittajien aseman ja täytyy sanoa että tämä kehitys on kyllä ollut viime aikoina varsin varsin huolestuttava se on toki ollut huolestuttavaa myös joissakin sellaisissakin maissa jotka eivät ole enää kehitysavun piirissäkään mutta mutta nimenomaan näissä kehitysmaissa yhdyn kyllä siihen näkemykseen että ennen kuin demokratia ja hyvä hallinto toimivat on vaikea edistyä millään muillakaan muillakaan askeleilla toivoa nyt sopii erityisesti että kykenisimme lähi idässä ja ja toisaalta afrikan alueella ja tietysti kaikkialla muuallakin mutta ennen kaikkea näillä alueilla saamaan edistystä aikaan koska se sitten vaikuttaa myös suoraan suoraan euroopan tilanteeseen ja minun ymmärtääkseni euroopassa on aika hyvin nyt se tilanne tajuttu että afrikan tulevaisuus on aika lailla kohtalon asia myöskin euroopalle
ja äsken sovitusti ministerille nyt kolme minuuttia sitten jatketaan debattia
arvoisa herra puhemies kiitos teille kaikille näistä arvokkaista puheenvuoroista tuntuu siltä että me kaikki tässä salissa murehdimme niitä leikkauksia joita tällä vaalikaudella on tehty mutta olen myös aistivinani että täällä on selvästi tulevaisuussuuntautunut odotus siitä että jos jonain päivänä me aidosti siihen nolla pilkku seitsemään näistä näistä leikkauksista vielä kommentoisin sen verran että ne on useassa kohdassa tätä tulosraporttia mainittu osoitettu ja ja siinä mielessä haluan muistuttaa siitä että me todellakin ymmärrämme sen että tämä on pitkäjänteistä työtä ja silloin jos yhdellä kohtaa leikataan niin se vaikuttaa vaikuttaa hyvin pitkälle tulevaisuuteen kuten esimerkiksi edustajat haavisto ja tuomioja puheenvuoroissaan nostivat esiin tasa arvo ensimmäistä kertaa prioriteetti vaikka on ollut läpileikkaavana teemana mukana jo pitkään se on juuri niin kuin edustaja pelkonen sanoi että puolet potentiaalista menee hukkaan jollei jollei tyttöjä ja ja naisia pidetä mukana väestönkasvusta oltiin huolissaan ja ja muutenkin naisten ja tyttöjen asemasta yhdysvaltojen vedolla srhrstä eli seksuaali ja lisääntymisterveydestä leikattiin mutta suomi monen muun samanmielisen kanssa pystyi saamaan aikaan aikaan nimenomaan tähän tähän lisärahoitusta edustaja haaviston huoli nolla pilkku kahdesta ja ja hauraista maista se on meidän kaikkien huoli ja erityisesti kun me tiedostamme sen että niissä maissa toimitaan sellaisissa ympäristöissä että kansalaisjärjestöllä on on ehkä jopa jopa paremmatkin mahdollisuudet saada tuloksia aikaiseksi aikaiseksi kuin kuin isoilla isoilla toimijoilla ilmastonmuutos sitä huolta tuli tuli monelta suunnalta ja se on aivan selvästi tässä pystytty osoittamaan että me emme ole ehkä ihan saaneet sitä panos tuotossuhdetta oikealle kohdalle elikkä sitä sitä pitää jatkaa edustaja sarkkinen nosti nosti ansiokkaasti esiin että paljon on myös sellaista tulosta mitä ei voida numeerisesti saada aikaiseksi ja senpä takia niitä esimerkkejä on pyritty tässä raportissa tuomaan esiin ja kiitos edustaja biaudet tämä toivottavasti toimii lähtölaukauksena sitten kun ne jotka seuraavaa hallitusohjelmaa neuvottelevat rakentavat sitä polkua suomen kehityspolitiikalle puiden istuttamisesta meillä on vuosien vuosien hyvät kokemukset metsätaloudesta eri eri kehitysmaissa samoin kysymyksenne joka liittyi kouluihin globaalikasvatus on globaalikasvatus on erittäin tärkeää se on se on osa opetussuunnitelmaa ja itse asiassa parhaillaan on haku auki siitä jos kansalaisjärjestöt haluaisivat haluaisivat tehdä sitä tässä vain osa teidän kysymyksistänne kommenteistanne

niihin kysymyksiin

arvoisa puhemies tässä on ollut erinomaisen hyvä ja pitkälti yksituumainen keskustelu voisiko sanoa niin että me tiedämme mitä pitäisi tehdä sitten jää jäljelle kysymys olemmeko valmiit tekemään sen mitä pitäisi

arvoisa herra puhemies tässä raportissa nousevat esiin ihmisoikeudet demokratia hyvä hallinto korruption vastainen työ monipuoluejärjestelmää pyrimme tukemaan tämän ne ovat niitä ajatuksia jotka tähän suomalaiseen arvopohjaan ja länsimaiseen arvopohjaan liittyvät tietysti demokratia ei ole mikään vientituote siinä mielessä että se ikään kuin voitaisiin istuttaa johonkin maaperään ja sanoa että tehkää näin kun mekin olemme niin tehneet mutta mutta ehkä siitä voimme olla samaa mieltä että demokratia noin yleensä on se paras ja toimivin hallintomuoto yleisesti hyväksyttävin pitkällä aikajänteellä kerralla kerralla sen toteuttaminen ei välttämättä ole se paras tapa täytyy antaa aikaa sopeutua se mikä hieman kiinnitti huomiota on se että tässä raportissa ei vapaata tiedonvälitystä sananvapautta toimittajan asemaa kovinkaan paljoa ehkä ei oikein ollenkaan suoraan käsitellä totta kai ne sisältyvät demokratiaan mutta ehkä siihen toivoisi vielä hitusen lisää

puhemies minuakin jäi hieman tässä keskustelussa askarruttamaan se kun kehitysapua on kuitenkin suomen ja monien muiden länsimaiden toimesta annettu vuosikymmeniä miljardi toisensa perään niin milloin sitä kehitystä nyt sitten on niin paljon ettei sitä kehitysapua enää tarvita eli maa pärjää omilla avuillaan se kai eli mikä tässä on se tulosvastuu onko joku maa joka on kehitysavulla ylipäänsä jossain vaiheessa noussut omille jaloilleen niin ettei sitä apua ole enää tarvittu voi sanoa että kaivon poraaminen voi olla tarpeen että on juomavettä mutta vettä ei kannata alkaa kantamaan sinne kaivoon löytyykö konkreettisia onnistumisen esimerkkejä maista jotka ovat ehkä kehitysavun tuloksena nousseet sellaiseen tilanteeseen että pystyvät antamaan muille kehitysapua eikö se ole tavoitteena

puhemies tuossa äsken minuutin puheenvuorossa ei paljoa ehtinyt sanoa mutta toisin yhden uuden aspektin tähän myöskin se on se että aina puhumme siitä että sinne pitäisi luoda yritystoimintaa siis teollista ja muuta taikka maataloutta nyt on käynyt monessa paikassa ilmi että jos on kehitysmaassa suojeltu alkuperäistä luontoa metsää tai jotakin aluetta jossa on harvinaisia eläimiä siitä on tullut enemmän tulolähdettä pitkässä juoksussa kuin suinkaan siitä suinkaan siitä että metsä hakataan tai tuhotaan se alue ekologisesti tämä on yksi mahdollisuus että suomi voi myöskin kannustaa tämäntapaiseen ekologiseen ja järkevään ympäristönsuojeluun joka antaa pitkällä tähtäyksellä paremman tuloksen näille sen alueen asukkaille kuin sen alueen tuhoaminen

arvoisa puhemies kiitos ministerille siitä että erityisesti nostitte vahvasti ilmastonmuutoskysymystä vastauksessanne esille koska tässä tulosraportissahan nousee selvästi esiin se että erityisesti ilmastorahoitus on laskenut näitten kehitysyhteistyömäärärahaleikkausten yhteydessä erityisen paljon kuitenkin samaan aikaan ykn kestävän kehityksen tavoitteet sekä pariisin ilmastosopimukset edellyttäisivät kehittyneiltä mailta lisää rahoitusta ilmastonmuutoksen torjuntaan edustaja hassi nostikin tässä jo esiin sen että päästökauppa alkaa pikkuhiljaa toimimaan paremmin ja tätä

kasvavat joten kysyisinkin ministeriltä olisiko nyt hyvä paikka ohjata nämä kasvavat päästöhuutokauppatulot kehitysyhteistyön ilmastorahoitukseen ja antaa näin hyvää esimerkkiä maailmalle

arvoisa puhemies olen oppinut yhden lauseen että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi ja kyllä tämä tarkoittaa sitä että me olemme täällä suomessa ihmisiä joilla on jokapäiväinen ruoka mutta on tänä päivänä maailmassa vielä yli seitsemänsataa miljoonaa ihmistä jotka kärsivät köyhyydestä eli kyllä meidän pitää laittaa kortemme kekoon

varsinkin keniassa nepalissa ja tansaniassa naiset ovat saaneet koulutusta esimerkiksi ehdokkaaksi ryhtymisessä ja sitten on näitä virkailijoita ja jopa puolueita puolueita koulutettu tasa arvoajatteluun se on yksi hyvä asia suomen lähtökohta on se että naiset on otettava mukaan kaikkiin rauhaa ja turvallisuutta koskeviin neuvotteluihin toivottavasti naisemme ovat joskus myös kehitysmaissa näillä niin sanotuilla korkeilla paikoilla
vielä vastauspuheenvuoro edustaja haavisto
arvoisa puhemies ensin kun edustaja mäkelä kysyi onko jossain sitten saatu tuloksia aikaan niin ettei kehitysyhteistyötä enää tarvittaisi niin itselleni tulee mieleen aasiasta vaikkapa vietnam jolla on ollut valtavan nopea talouskasvu afrikan maista namibia ja näin poispäin onhan näitä ja meillä täällä euroopassa tietysti olleet valtavan humanitäärisen avun tarpeessa länsi balkanin maat jugoslavian hajoamissodan aikana kosovon kriisi kosovon pakolaisten auttaminen on aika kunniakas esimerkki siitä että reagoimme ajoissa ja ja siellä eletään nyt rauhan tilassa humanitäärisestä avusta on paljon hyviä esimerkkejä

arvoisa puhemies eduskunnan väestö ja kehitysryhmän yhteyteen on nyt kuluneena syksynä perustettu oma tyttöjen oikeuksiin keskittyvä ryhmä tyttöjen oikeudet ja kehitys ja olemme tämän ryhmän kanssa tänään jättäneet kirjallisen kysymyksen jossa käsittelemme nimenomaan tyttöjen oikeuksia käytän tilaisuutta hyväksi koska ministeri on täällä paikalla josko saisimme vastausta kirjalliseen kysymykseen mahdollisesti jo näin suullisesti hieman etukäteen eli haluaisimme kirjallisessa kysymyksessä ryhmän jäsenten kanssa kuulla vastauksen muun muassa siihen kuinka hallitus aikoo varmistaa että tyttöjen erityiset haasteet ja tarpeet huomioidaan kehityspolitiikassa ja kehitystyöohjelmissa ettei tyttöjä vain mainittaisi näennäisesti omana ryhmänä naisten aseman edistämisen rinnalla tyttöjen ja naisten ongelmathan ovat usein yhteisiä mutta ratkaisut eivät kuitenkaan ole aina samoja tyttöjä syrjitään valtavan paljon jo pelkästään ikänsä vuoksi

edustajille biaudet paloniemi hakkarainen ja sarkkinen ja sen jälkeen ministerille parin minuutin

arvoisa puhemies haluaisin nostaa vielä eun kehitysyhteistyön tähän keskusteluun koska jos ajattelee eu maita yhdessä niin meillä olisi mahdollisuus olla hyvin voimakkaita kehityksen kehityksen edistäjiä ja olen hiukan huolissani koska eu niin paljon keskittyy tavallaan omaan tilanteeseensa kun puhumme esimerkiksi pakolaistilanteesta niin niin nyt on avattu mahdollisuudet

esimerkiksi myöskin rajavartioinnin parantamista joka sinänsä voi olla ihan hyvä kohde mutta joka ei välttämättä ehkä ole se juurisyy tai kehitysyhteistyön tavoite onko näköpiirissä jotain sellaista että todella käytte paremmin miten näitä kehitysyhteistyön varoja voisi vahvemmin ohjata esimerkiksi juuri nimenomaan tämän meidän raportin ja suomen tavoitteiden mukaisesti sellaisiin kohteisiin jotka oikeasti edistävät kehitystä ja estävät vastentahtoista siirtolaisuutta

arvoisa puhemies iso osa afrikasta on edelleen sähköistämättä olen itse nähnyt kuinka lapset yrittävät kerosiinilamppujen valossa tehdä läksyjä kiberan slummissa valtavassa slummissa jossa moni muukin on varmaan vieraillut se on koskettava kokemus kerosiini on niin vaarallista että se tappaa tällä hetkellä enemmän kuin malaria muun muassa siksi me tarvitsemme ilman muuta näitä hankkeita jotka uusiutuvaa energiaa ja ylipäätään sähköä sähköä luovat afrikkaan turkanan tuulipuisto keniassa on aivan loistava esimerkki kansainvälisestä rahoituksesta ja siitä että paitsi että maailman tuulisimmalla myllyt pyörivät niin siinä samalla on rakennettu alueelle kouluja ja tiettömille alueille teitä ja niin edelleen eli koko sitä infraa energian lisäksi jos emme me ymmärrä tätä että tarvitaan finnfundin ja muitten kehitysrahoittajien apua tällaisiin hankkeisiin niin kehitysmaat eivät pysty nousemaan jaloilleen emmekä pysty toteuttamaan agenda tavoitteita

arvoisa puhemies henkilökohtaisesti kannatan sitä että kehitysapu sidotaan tuloksiin tärkein tavoite olisi väestönkasvun hillitseminen kehitysapuun voitaisiin liittää keppi ja porkkana apu laskisi jos avunkohteena olevan valtion tai alueen keskimääräinen syntyvyysluku nousisi tai pysyisi ennallaan ja vastaavasti nousisi jos syntyvyys saataisiin laskuun afrikkalaiset naiset synnyttävät huomattavan paljon lapsia afrikassa naista kohti syntyy keskimäärin neljä pilkku seitsemän lasta maailman suurin keskimääräinen lapsiluku on nigeriassa seitsemän pilkku kuusikymmentäkolme lasta naista kohti somaliassa on kuusi nämä ovat tietääkseni muslimimaita ja siellä normaalisti on neljä viisi vaimoa miehillä ja naisten oikeuksiinkin olisi samalla hyvä puuttua siinä että

arvoisa puhemies ulkoministeriön riittävyys on olennainen kysymys kehityspolitiikan toimivuuden kannalta on vaikeaa tehdä hyvää ja vaikuttavaa työtä jos ei ole ihmisiä eikä tekijöitä ja se vaikuttaa sitten negatiivisesti kumppaneihin esimerkiksi järjestöihin ja muihin jos ulkoministeriössä ei ole riittävästi ihmisiä minä haluaisinkin kysyä nyt ministeriltä tulevaisuudessa ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston henkilöresurssit resurssit niin kotimaassa kuin kohdemaissa eihän niitä enää kurjisteta päinvastoin siellä on lisäystarvetta arvoisa puhemies hauraissa olosuhteissa ja humanitaarinen yhteistyö limittyvät yhteen ja minun mielestäni

sen lisäksi että humanitaarinen työ vastaa akuutteihin tarpeisiin siinä otettaisiin huomioon myös meidän kehityspolitiikkamme painopisteet esimerkiksi seksuaalioikeudet ja naisten oikeudet koska se että saa synnyttää turvallisesti ei ole toissijainen tarve humanitaarisissa olosuhteissa vaan se on elämän ja kuoleman kysymys

aloitan näistä jotka jäivät viime kerralla vastaamatta kun edustaja pauli kiuru kysyi arvoista ja sitoutumisesta niin olennaistahan olennaistahan kaikissa kehitysyhteistyöhankkeissa on se että se kohdemaa on sitoutunut siellä on omistajuus ja joissain tapauksissa voi olla niin että arvot eivät kohtaa ja silloin ei ehkä saada tuloksiakaan aikaiseksi aikaiseksi joten ei ole perusteltua jatkaa sellaisia sellaisia hankkeita täällä muutamissa puheenvuoroissa otettiin esille vammaisten asema se on ollut meille erittäin tärkeä ja ja itse asiassa sehän tuli suomen aloitteesta että kansainväliselle agendalle humanitaarisissa kriiseissä nousivat vammaiset demon muutamassa puheenvuorossa mainittiin se on erittäin tärkeää että poliittista osallistumista vahvistetaan ja erityisesti naisten osallistumista edustaja hakkarainen kysyitte tästä yhdestä kirjasta tulosraporttihan kertoo sen että se väite yhden prosentin perillemenosta on täysin väärä siinä on satakahdeksan sivua kovaa asiaa vuosilta kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista perehtykää siihen niin sen jälkeen tiedätte mistä puhutte toinen

miljoonaa euroa vuodessa ja itse asiassa huomenna aamulla julkistetaan yhdessä heidän kanssaan uusin raportti raportti ja sehän on nimenomaan meidän kehitysyhteistyömme ydintä mitä mitä unfpa tekee edustaja mäkelä vietnam namibia mainittiin jo tässä hyvinä esimerkkeinä siitä että tulosvastuutakin on edustaja kari kysyitte päästökauppatuloista vastaan mieluusti niin

onko sillä väliä minkä värinen kissa on kun se pyytää hiirtä elikkä onko väliä onko se päästökauppatulosta korvamerkittyä vai onko se budjettirahaa tärkeintä on että meillä rakennetaan pitkäjänteinen kestävä polku siihen että me pääsemme nolla pilkku seitsemään sitten oli vielä edustaja pelkonen tytöt koko elinkaari tytöstä naiseksi meidän prioriteetti prioriteetti ykkönen totta kai huomioidaan edustaja biaudet eu ja kehitysyhteistyö siinähän pyritään nyt parempaan koordinaatioon ja itse asiassa meillä on jos oikein muistan maanantaina kahdeskymmeneskuudes yhdettätoista kehitysministereiden kokous brysselissä ja kun se oli ainakin edellisessä kokouksessa asialistalla niin oletan että se jatkuu vieläkin edustaja paloniemi aivan erinomaista että muistutitte finnfundin turkanan tuulipuistosta miljoona ihmistä saa saa sähköä ja

myönnän vielä tässä debatissa vastauspuheenvuorot edustajille karimäki satonen ja halmeenpää ja sitten vielä jos esimerkiksi ministeri haluaa vielä jonkun sanan sanoa niin se käy päinsä aikalimiittiä on hivenen vielä jäljellä ei paljon mutta vähän

arvoisa puhemies minua huolettaa ilmastonmuutos siitä näkökulmasta että se todellakin koskettaa näitä hauraita kehitysmaita niin vahvasti ja ilmastorahoitus on vähentynyt juuri se kuinka me voimme auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa kehitysmaita on keskeistä mutta on ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja siihen liittyen esimerkiksi uudet viljelytekniikat kuivuus ruokaturva puhdas vesi onko teillä ministeri joitakin ajatuksia siitä mitkä voisivat olla suomen vahvuudet juuri ilmastonmuutokseen sopeutumisen hankkeessa ja miten voisimme parhaalla tavalla

edustaja haavisto otti täällä esille ykn roolin ja ministeri virolainen asiaan vastasikin monesti olen myös tästä samasta asiasta ollut huolestunut lähinnä siitä näkökulmasta että tämä monenkeskinen maailmanjärjestys ylipäätään on tällä hetkellä uhattuna näin näin varmaan uskaltaa sanoa tiedämme että yhdysvaltojen suhtautuminen on trumpin aikana jonkun verran muuttunut näiden yhteisten hankkeiden rahoittamiseen kiina on erittäin aktiivinen toimija kehitysmaissa mutta sikäli kuin tietoni ovat oikeat niin kiinalle riittää lähinnä se että se se löytää ikään kuin kaupallisesti itselleen järkeviä hankkeita se ei niinkään pidä pidä tärkeänä demokratian ihmisoikeuksien tai lasten tai naisten aseman edistämistä vaan se on hyvinkin intressihakuinen toimija eli on todella tärkeää että maailmassa olisi yhteistä tahtoa viedä myös näitä kunnianhimoisia tavoitteita kehitysvaikutusten ohella

puhemies huolenaihe todella on että ilmastonmuutoksen rahoitus on välillä laskenut sopimattoman alhaiselle tasolle ja siinä toden totta auttaisi jos esimerkiksi ohjaisimme päästöhuutokauppatulot uudestaan kehitysyhteistyön ilmastorahoitukseen kun sitä sieltä budjettirahoituksestakaan ei ole riittävästi tuntunut löytyvän

on nimittäin vaikea löytää yksityistä rahoitusta raportin mukaan suomen poliitikkojen pitäisi yhtä aikaa edistää sekä kehityspolitiikan päätavoitteita että kestävän kehityksen tavoitteita ja esimerkkinä on tunnistettu muun muassa nykyisen kansallisen politiikan epäjohdonmukaisuus fossiilisten polttoaineiden tukien osalta oletteko ajatellut esimerkiksi tulevan vuoden budjetissa

me painotamme sisällöllisesti erityisesti ilmastonmuutosta tasa arvoa ja seksuaalioikeuksia sekä ihmisoikeuksia ja demokratiaa totta kai on paljon muitakin tärkeitä mutta minä luulen että suomea tarvitaan puhumaan nimenomaan näistä arvoisa puhemies täällä kysyttiin miksi maailmassa on vielä köyhyyttä ja ongelmia vaikka kehitysyhteistyötä on tehty pitkään no nämä kehitysyhteistyörahat ovat pieni osa maailman rahavirroista eivätkä ne yksinään riitä meidän pitää esimerkiksi veroparatiisit saada suljettua koska kehitysmaista tulee enemmän laittomia pääomavirtoja tänne pohjoiseen kuin sinne menee kehitysyhteistyörahoja sen lisäksi meidän pitää tukea kehitysmaiden omaa verotuskykyä eli sitä että ne pystyvät myös itse omilla systeemeillään kestävästi rahoittamaan omia palveluitaan ja tarpeitaan siihen suomi onkin antanut apua

ministeri yksi minuutti

kiitos arvoisa puhemies ja kiitos teille kaikille näistä näistä arvokkaista näkemyksistänne kun tässä oli vielä vielä muutama huomio ilmastonmuutoksen torjunnasta tai ehkä ennen kaikkea niin muistutan siitä että mehän olemme tehneet pitkäjänteistä menestyksekästä menestyksekästä yhteistyötä niin maanviljelyksessä kuin metsäsektorilla eroosion ehkäisyä on tehty paljon nykypäivän tekniikoilla me voimme auttaa erilaisilla meteorologisilla ratkaisuilla vesihuollossa ruokaturvassa kun edustaja satonen otti nämä ykn haasteet niin suomihan tukee vahvasti pääsihteeri guterresia ja ja koko ykn reformia ja edustaja halmeenpää yksityisestä rahoituksesta minä luotan siihen että myös yksityinen rahoitus hakeutuu erilaisiin kestävän kehityksen hankkeisiin meillä on nyt maailmanpankkiryhmään kuuluvasta ifcstä hyvä esimerkki jolla pystytään tarjoamaan tuulivoimaa afrikkaan yksi asia viime viikolla sain osallistua seminaariin jossa oli bill gates puhumassa ja hän kertoi että hänen ja rouva melinda gatesin foundationilla on kolme tärkeää tehtävää minun mielestäni ne ovat samanlaisia kuin meillä tästä tulosraporttien rivien välistäkin voi lukea ja riveiltäkin ensimmäinen oli että end poverty sitten save lives ja tackle climate change elikkä poistetaan köyhyys pelastetaan ihmishenkiä ja torjutaan ilmastonmuutosta kiitos

toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta

arvoisa puhemies olen jo ehtinyt aikaisemmissa vastauspuheenvuoroissa käsittelemään asiaa riittävästi

arvoisa puhemies olen itse sitä mieltä että jatkuvien alkoholiveron korotusten sijaan alkoholiveroa tulisi maltillisesti alentaa mutta tälle ajatukselleni ei ei ainakaan vielä ole tarpeeksi kannatusta useampi edustaja sen sijaan on sitä mieltä että anniskelun arvonlisäveroa tulisi alentaa ja ymmärtääkseni laajempaa kannatusta on on ollut myös sille että mikäli alkoholin alkoholin verotusta korotetaan samassa yhteydessä voisi sitten mahdollisesti harkita vakavasti tätä anniskelun arvonlisäveron alentamista mutta tähän ei ainakaan vielä tässä yhteydessä ole päädytty ravintola alan kannattavuushan on on ollut heikkoa jo varsin pitkään luonnonvarakeskuksen tuoreen tänään julkaistun selvityksen mukaan anniskelun alvin alentaminen piristäisi ravintolamyyntiä huomattavasti ja samalla kotimaisten tuotteiden ja palvelujen kulutus lisääntyisi noin sadallaseitsemälläkymmenelläkahdella miljoonalla eurolla emme varmaan tänään tästä aiheesta sen suurempaa keskustelua saa aikaan mutta jos jos paikalla olisi ollut joku joka olisi osannut vastata siihen mitä tapahtui ajatukselle alentaa anniskelun arvonlisäveroa tässä yhteydessä nyt kun alkoholin verotusta muuten korotetaan niin olisin mielellään kuullut vastauksen ja en tiedä ehkäpä joku paikalla oleva edustaja tähän vastata

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö yksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies ympäristövaliokunta yksimielisesti esittää hallituksen esityksen hyväksymistä muutamin teknisluontoisin korjauksin tässä hallituksen esityksessä varsinainen pääpointtihan on se että tietyt ympäristölupa asiat pienemmissä kysymyksissä siirretään lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn suurin sellainen luparyhmä jota tämä koskee eläinsuojat ja muiden muiden määrä on sitten aika pieni siinä on elintarvike ja rehuteollisuuden toimintoja vähäisiä kemikaalivarastoja vähäisiä ampumaratoja sahalaitoksia varikkoja varikkoja ja pienimuotoista kullankaivuuta sinänsä se että tiettyjen asioiden aloittamislupa siirtyy varsinaisesta lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn keventää niin sanotusti byrokratiaa ehkä vähän vähemmän kuin äkkipäätään saattaisi kuvitella koska viranomaisten on kuitenkin noudatettava asiasisällön puolesta sitä lainsäädäntöä jota lupamenettelyssäkin ja myös samoja menettelytapoja lausuntojen pyytämisessä asian käsittelyä voi nopeuttaa se että ilmoitusmenettelyssä vähäinen ilmoitusasia voidaan antaa tiedoksi muullakin tavalla kuin kuin kuuluttamalla ja silloin mikäli viranomainen ei ole lisätietoja vaatinut toiminnanharjoittajalla olisi oikeus aloittaa toiminta sadankahdenkymmenen vuorokauden kuluttua ilmoituksen jättämisestä tiettyä väärinkäsityksen mahdollisuutta kenties sisältyy siihen että luettelo asioista jotka siirtyvät tähän kevennettyyn menettelyyn sisältää myöskin pienimuotoisen kullankaivuun ympäristövaliokunta kuitenkin tähdentää että sillä ei ole mahdollista käynnistää pienimuotoistakaan koneellista kullankaivuuhanketta valtion omistamilla mailla koska niillä kaikki hankkeet edellyttävät kaivoslain mukaista lupaa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies myös tähän hallituksen esitykseen ympäristövaliokunta esittää joitakin lähinnä teknisluontoisia muutoksia tällä lailla pannaan suomessa kansallisesti toimeen eun uuden päästökattodirektiivin vaatimukset varmaan päästöistä päästöistä ja päästökatosta nykypäivänä tulevat ihmisille mieleen ensisijaisesti ilmastonmuutosta aiheuttavat päästöt tässä lainsäädännössä ja eun päästökattodirektiivissä ei kuitenkaan ole kysymys niistä vaan kysymys on meidän hengitysilmaamme pilaavista hengitysilman laatua huonontavista päästöistä kuten rikkidioksidi typen oksidit haihtuvat orgaaniset yhdisteet ammoniakki ja pienhiukkaset terveytemme kannalta asia on tärkeä euroopassa arvioidaan edelleen noin neljänsadantuhannen ihmisen vuodessa kuolevan ennenaikaisesti ilmansaasteiden takia ja tietysti terveyttä heikentävä ja muun muassa työpäivien menetyksiä aiheuttava vaikutus koskee vielä suurempaa määrää suomi kuuluu hengitysilmaltaan maailman puhtaimpiin maihin esimerkiksi pienhiukkaspitoisuus kun tarkastellaan maatasolla on suomessa pienin eli siinä mielessä suomessa on on maailman puhtain hengitysilma silti suomessakin on arvioitu että vuonna kaksituhattakolmetoista noin tuhatkuusisataa ennenaikaista kuolemaa on aiheutunut ilmansaasteista suomessa tämä direktiivi ei varsinaisesti edellytä uusia päästörajoituksia sillä jo nykyiset rajoitukset toteuttavat uudenkin eu direktiivin vaatimukset suomen erityiskysymys on puun pienpoltto ja sen aiheuttamat päästöt valiokunta korostaa sitä että että takat ja tällaiset varalämmönlähteet ovat edelleen jatkossakin tarpeellisia ja päästöjä pitää ensisijaisesti vähentää polttoteknologiaa kehittämällä ja sillä että uudet tulisijat olisivat polttotekniikaltaan aikaisempia parempia parempia

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin yhdeksäs yhdettätoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenestoinen asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kaksikymmentäviisi pohjalta ainoassa käsittelyssä lisäpöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta